päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän pyydän ministereitä siirtymään ministeriaitioon

ja seuraavaksi pyydän niitä edustajia jotka

arvoisa rouva puhemies tänään on mukava aloittaa kyselytunti kun olemme saaneet kuulla että hallitus peruu päätöksensä leikata veteraanien rintamalisää vaadimme viime kyselytunnilla että hallitus peruisi veteraaneihin kohdistuneet leikkaukset nyt hallitus on toiminut viisaasti ja kuunnellut oppositiota arvoisa rouva puhemies tänään haluamme kuitenkin nostaa esiin kahdensadanviidenkymmenentuhannen ihmisen huolen jotka sairastavat kakkostyypin diabetesta hallitus on leikkaamassa näiden ihmisten lääkekorvauksia niin että lääkekustannukset saattavat nousta pahimmillaan jopa viisisataa euroa vuodessa suurin osa diabeetikoista on yli kuusikymmentäviisi vuotiaita leikkauksenne kohdistuu kaikkein kipeimmin juuri pienituloisiin ikääntyneisiin ja sairaisiin ihmisiin heidän tilanteensa jo ennen tätäkin leikkausta on monella tapaa kohtuuton ja vaikea kysynkin nyt ministeri mattilalta eikö teidän kannattaisi vielä harkita esitystänne uudelleen ja perua diabetesihmisten lääkekorvausleikkaukset
arvoisa puhemies ensinnäkin se mitä edustaja otti esille että hallitus on perunut esityksensä eihän sitä ole peruttu se on käsitelty eduskunnassa jonka päätöksiä suuresti arvostan ja se on yhteisesti täällä päätetty lääkesäästöt on nyt tehty ja täällä esityksessä niin kuin kuvasitte on kakkostyypin diabeteslääkkeiden korvausta muutettu niin että se on samalla viivalla sydän ja verisuonitautien lääkityksen kanssa ja siellä säilyy edelleen se kuudenkymmenenviiden prosentin korvaus on totta että lääkekulut joillakin saattavat nousta mutta on myös totta että meillä säilyy edelleen myös lääkekatto ja se tulee vastaan siinä tilanteessa kun lääkekulut nousevat sinne tiettyyn rajaan sen lisäksi hallitus on sitoutunut toteuttamaan rationaalisen lääkehoidon ohjelmaa ja kyllä kannustan sitä kautta myöskin etsimään ja kehittämään rinnalle esimerkiksi lääkkeetöntä hoitoa se on varmasti hyvä apu myöskin kakkostyypin diabeetikoille pyydän

arvoisa rouva puhemies te olette perustelleet tätä leikkausta myös valtiontalouden säästöillä jos diabeetikoilla ei ole taloudellisesti mahdollisuutta hoitaa sairauttaan osa potilaista siirtyy insuliinihoitoihin jotka korvataan heille täysimääräisesti toisaalta on myös suuri riski että hoitamaton diabetes johtaa liitännäissairauksiin kuten sepelvaltimotautiin amputaatioon tai munuaissairauksiin näiden sairauksien kustannukset ovat moninkertaisia verrattuna diabeteksen hoitoon ministeri mattila oletteko te tietoinen siitä että hoitamaton diabetes on kokonaisuudessaan kaikkein kallein sairaus suomessa eri asiantuntijoiden myös kelan perusteella nyt esittämänne leikkaukset tulevat yhteiskunnalle entistäkin kalliimmaksi hyvä diabeteshoito on kaikkein edullisinta oletteko todella sitä mieltä että vaikka tämä ei tuo yhteiskunnalle eikä valtiolle säästöä te silti ette suostu arvioimaan leikkauspäätöstänne uudelleen
arvoisa puhemies olen sitoutunut ministerinä tuomaan nämä budjettilait säästölait tänne eduskuntaan olen sitoutunut ministerinä osaltani hallituksen työskentelyyn siinä että tällä tasapainotetaan julkisen talouden ongelmia olen sitä mieltä että kaikki sairaudet täytyy hoitaa myös kakkostyypin diabetes ja moni sairaus tulee kalliiksi ennen kaikkea se on epäinhimillistä kärsimystä kaikki sairaudet ei yksinomaan kakkostyypin diabetes ja niin olen edelleen sitä mieltä että meidän tulee sitoutua myöskin siihen rationaalisen lääkehoidon kehittämiseen löytää myöskin sitä kautta hoitoa kakkostyypin diabetekseen ja korostan vielä sitä että tänne jää edelleen se kuudenkymmenenviiden prosentin korvaus ja myöskin kyllä insuliinit ovat edelleen sata prosenttisesti korvattavia ja viime sijassa se on kai lääkäri joka päättää sitten insuliinihoitoon siirtymisestä ei varmaankaan yksinomaan ministeri jos täällä jotakin muuta vaihtoehtoa eduskunta esittää totta kai siitä voidaan keskustella mutta nyt esitys on tämä

kuten ministeri mattila te totesitte tähän sairauteen liittyy monia liitännäissairauksia kuten sepelvaltimosairaudet ja siellä on myös reumaa ja verenpainetautia joita on näiden potilaiden kohdalla ja nämähän ovat alemmassa korvausluokassa tämä

kun katsotaan tätä uudistusta kun nyt kuitenkin tiedämme että tämä teidän säästönne kohdistuu nyt kaikkein eniten sairastaviin ihmisiin ja kaikkein pienituloisimpiin ihmisiin niin ei kai nyt voi pitää perusteena tätä että nyt diabeetikoiltakin pitää saada korvaukset alemmaksi eli siirtää heidät sadan prosentin korvauksesta kuudenkymmenenviiden prosentin korvaustasolle heillähän on jo muita lääkekustannuksia he joutuvat syömään verenpainelääkkeitä monilla on reumalääkkeitä ja he ovat ikääntyneitä ja tarvitsevat paljon palveluita

arvoisa puhemies valiokunnan puheenjohtaja tietää että valiokunta tekee sitten viisaita päätöksiä ja arvostan kyllä sitä eduskunnan työtä mutta kyllä kaikkein eniten sairastavat kaikkein eniten lääkkeitä käyttävät ovat myös tukijärjestelmien piirissä kuten mainitsin meillä on olemassa lääkekatto meillä on olemassa toimeentulotuki niistä ei olla leikattu edelleenkin meidän täytyy kokonaisvaltaisesti tarkastella myöskin tätä lääkekorvausjärjestelmää ja sitä työtä ollaan jatkamassa ministeriössä tällä hetkellä
arvoisa

puhemies hallitus aikoo poistaa makeisten ja jäätelön valmisteveron ensi vuoden alusta verosta luopuminen aiheuttaa valtiolle yli sadan miljoonan euron vuosittaisen verotuottomenetyksen joka joka katetaan muilla keinoilla muun muassa heikommassa asemassa olevien etuusleikkauksilla kyseessä on lähes samansuuruinen tulojen menetys kuin nämä tulevat lääkemenojen leikkaukset joissa tosiaankin etenkin diabeetikkojen lääkekorvauksia alennetaan kärjistetysti kärjistetysti sanoen hallitus lisää toiminnallaan karkin ja jäätelön käyttäjiä ja maksattaa verovajeen diabeetikoilla tätä on on aika vaikea ymmärtää varsinkin kun muutenkin kaikenlaiset terveysongelmat liittyen hampaiden reikiintymiseen ylipainoon verisuonitauteihin ja diabetekseenkin uhkaavat kasvaa eikö olisi järkevää lisätä näitä epäterveellisiin elintarvikkeisiin kohdistuvia veroja ja samalla kustannusvaikuttavasti edistää terveyttä ja vähentää sosioekonomisia terveyseroja eikö olisi jatkossakin parempi periä tämä karkki ja jäätelövero ja jättää nämä diabeetikkojen lääkekorvaukset ennalleen

arvoisa puhemies tämä

tiedämme täällä sen että tämän makeis ja karkkiveron poistaminen johtuu euroopan unionista mutta minä olen jo viime kerralla täällä todennut että me selvitämme edelleen valtiovarainministeriössä löydämmekö me veron joka olisi terveysperusteinen vero näitä asioita on selvitetty jo edeltäjieni toimesta myöskin edustaja rinne varmaan tuntee asiaa ja tämä ei ole todellakaan helppo mutta olisi erittäin järkevää jos pystyisimme verottamaan epäterveellisiä ruoka aineita karkkia ja limonadeja järkevällä tavalla me koetamme löytää tähän ratkaisun mutta me elämme euroopan unionin lainsäädäntöympäristössä ja se

eipä tässäkään asiassa tuolta eusta oikein hyvää kuulunut mutta mitä tulee sitten tämmöiseen terveysperusteiseen terveysvaikutuksia hakevaan verotukseen niin kyllä mielestäni sellaista tulee etsiä

puhemies jos ministerin on vaikea ymmärtää makeisveron poistamista niin miksi ihmeessä te te teette sen sitten on aivan

aiheellista kysyä eikö voitaisi nyt perua sitten makeisvero ja ja samalla perua tämä diabeetikoihin kohdistuva kohdistuva heikennys ja perään hallitukselta myöskin vastuuta siitä miten te teette näitä päätöksiä nyt te iskette yhteen yhteen ryhmään ihmisiä jotka sairastavat tiettyä sairautta ette ole tehneet minkäänlaista kokonaisarviointia ilmeisestikään jossa olisitte voineet päätyä oikeudenmukaiseen ratkaisuun joka ei kohdistuisi jotka tyypillisesti ovat hyvin pienituloisia ja tulevat taustaltaan hyvin pienituloisista perheistä ja jos olisitte tehneet kokonaisarvioinnin olisitte huomanneet myöskin sen että makeisveron poistaminen puolestaan lisää tyypin kahdesta diabetesta ja sitten sen jälkeen te vielä poistatte tuen niiltä ihmisiltä jotka te ensin itse omilla toimillanne sairastutatte tyypin kahteen diabetekseen

arvoisa puhemies tämä puheenvuoro oli melkoinen viritys te tiedätte aivan hyvin että se makeisveron poisto ei johtunut tämän hallituksen päätöksistä vaan se johtuu eu lainsäädännöstä ja ne päätökset on tehty jo aiemmin ja kuten jo sanoin niin me selvitämme edelleen vaikka tehtävä on vaikea miten me voisimme luoda tämmöisen terveysvaikutteisen veron jolla olisi kansanterveydellisiä vaikutuksia tämä on aivan selvä olen kertonut jo viime viikolla toistan sen taas ja sanon vieläkin kerran sen että tehtävä ei todellakaan ole helppo koska on erittäin vaikea rakentaa sellaista terveysvaikutteista veroa joka kohtelisi tasapuolisesti erilaisia ruoka aineita koska pelkästään sokerin määrittely ja sen käyttö erilaisissa ruoka aineissa ei ole ihan yksinkertainen asia verotuksellisesta näkökulmasta

puhemies on totta että eu säännösten vuoksi nykyisen kaltainen makeisvero ei ole enää mahdollinen mutta uskon että osaamme rakentaa terveysperusteisen lisätyn sokerin veron mikä on monissa muissakin eu maissa käytössä ja se on syytä tehdä mutta arvoisa puhemies diabeteksen hoidossa kuin insuliinilääkkeiden erityiskorvattavuuden laskeminen on diabeetikoita kohtuuttomasti rankaiseva säästökeino diabeteslääkkeiden korvaustason alentaminen ei ole hyväksyttävää sosiaalisesti hoidollisesti eikä edes taloudellisesti toteutuessaan esitys tulisi lisäämään terveyseroja jakamalla diabetesta sairastavat niihin keillä on varaa tarvitsemiinsa lääkkeisiin ja niihin keillä niihin ei ole varaa insuliinihoito ei ole kaikille diabeetikoille paras hoitomuoto

ei varmasti kukaan tässä salissa vastusta mitään makeisveroa mutta tämä on eu lainsäädäntöä mitä meidän tulee noudattaa eikä varmasti kukaan myöskään tässä hallituksessa vastusta sitä ettemmekö me voisi kehittää terveysperusteista verotusjärjestelmää ja mitä tulee tuohon kakkostyypin diabetekseen niin edelleenkin korostan sitä että lääkkeet säilyvät siellä kuudenkymmenenviiden prosentin korvausluokassa varsinaisista lääkepäätöksistä lääkityksestä vastaa tietysti lääkäri korostan sitä että edelleenkin potilailla on oikeus sitten myöskin muihin tukiin totta kai kaikkeen lainsäädäntöön liittyy seurantaa parhaillaan stmssä ollaan valmistelemassa tällaista lääkehoidon kokonaiskehittämistä

puhemies on totta että sokeritaudin elinmuutosten estämisen osalta on kaikkein tärkeintä että hoitotasapaino on mahdollisimman hyvä sokeri on kaiken tasolla suomessa on kokemuksia siitä että kansalaisten omahoitoa kehittämällä opastamalla heitä miten tässä tavoitteessa päästään paremmin perille voidaan säästää merkittävästi kymmeniä miljoonia vuodessa kansantalouden kuluja miten näette ministeri mattila että kansalaisia voitaisiin paremmin hoitamaan itseään entistä paremmin ja sitä kautta voimaan entistä paremmin jotta heidän elinkomplikaationsa

puhemies ensinnäkin vastauksena siihen se että kyllä elintavoilla on varmasti merkitystä ja erityisesti kun me olemme uudistuksen äärellä terveyden edistämisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin uudistus on tulossa siinä täytyy ottaa huomioon terveellisten elintapojen edistäminen ja nyt jo ollaan suunniteltu sitä niin sanottua hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerrointa valtionosuuskerrointa joka sitten tulisi kunnille ja maakunnille jota kautta sitten siirretään sitä terveyden edistämisen työtä kuntiin mainitsemanne elämäntapoihin liittyvät asiat otetaan aivan varmasti esille tuossa rationaalisen lääkehoidon ohjelmassa joka on sosiaali ja ja terveysministeriössä työn alla

rouva puhemies diabeteslääkkeiden korvausten heikentäminen ei asiantuntijalausuntojen mukaan toisi säästöjä suunnitelma vaarantaa kakkostyypin diabeteksen hoidossa saavutetut hyvät hoitotulokset ja potilasturvallisuuden maksutaakan kasvattaminen voi johtaa riittämättömään lääkehoitoon ja heikentyneeseen hoitotasapainoon erityisesti pienituloisten diabeetikoiden kohdalla jotka myöskin turhaan siirtyvät kalliimman insuliinin käyttöön kysynkin halutaanko näin ollen tällä lakiesityksellä ottaa tietoinen riski että diabeetikoiden vointi huononee

arvoisa puhemies tämä on huolellisen lainvalmistelun tulos ja tässä on todellakin tehty tämä esitys että sitä korvausta lasketaan sadasta prosentista kuuteenkymmeneenviiteen prosenttiin minä uskon myös suomalaiseen korkeatasoiseen lääkehoitoon hoitotyöhön potilaitten seurantaan ja myöskin sitten siihen lääkkeettömään hoitoon jota ollaan kehittämässä riskejä totta kai täytyy arvioida ja sen tekee nyt sitten tietysti myöskin eduskunta kun se tätä lakiesitystä käsittelee

rouva puhemies ministeri mattila haluan vielä painottaa että meillä on erilaista tutkimustietoa siitä että nämä lääkekorvaukset diabeteksen osalta eivät tuota yhteiskunnalle säästöjä päinvastoin diabeteksen lääkekorvauksesta on uhkana että siitä syntyy yhteiskunnalle lisää kustannuksia me otamme siis tietoisen riskin että jos ihmisillä ei ole mahdollisuutta hoitaa diabetesta näiden ihmisten sairastavuus kasvaa ja vaikeutuu he joutuvat käyttämään entistä enemmän terveydenhuollon palveluita diabeteksen ja muiden sairauksien hoitoon he joutuvat myös käyttämään erilaisia lääkkeitä eri sairauksiensa hoitoon arvoisa ministeri esityksellänne ei ole kyllä nyt todellista pohjaa eikä perustetta oletteko te aidosti sitä mieltä että olette viemässä tätä lakiesitystä eteenpäin joka kaikkien arvioiden mukaan vain lisää yhteiskunnan menoja miksi te ette peru lakiesitystänne

meillä on myöskin muita ryhmiä pienituloisia lääkkeitten käyttäjiä jotka ovat alemmissa korvausluokissa ja meidän tulee myös heistä kantaa huolta ja kantaa huolta sitten myös ihan tästä kokonaistaloudesta mutta kuten sanoin meillä on edelleen muut tukijärjestelmät on edelleen lääkekatto siihen ei olla puututtu on päinvastoin laskenut sekin taso mistä lääkekatto muodostuu meillä on toimeentulotuki en tarkoita sitä että tällä haluaisin olla mitenkään erityisesti ajamassa ihmisiä muiden tukijärjestelmien piiriin vaan sitä että meillä on olemassa yhteiskunnalliset turvaverkot pienituloisten osalta

seuraava kysymys edustaja karimäki
arvoisa puhemies suomella on kunnia olla arktisen neuvoston puheenjohtaja ensi vuonna se velvoittaa suojelemaan herkkää luontoa ja asettamaan luonnonvarojen käytölle rajoja suuri osa laivoista käyttää polttoaineenaan raskasta polttoöljyä arktiksella öljyonnettomuuden riski on suuri raskas polttoöljy on myrkyllistä ja tahmeaa ja sen siivoaminen on liki mahdotonta arktiksella jossa se uhkaa herkkää luontoa etelänavalla raskaan polttoöljyn käyttö on kielletty ministeri soini olette sanonut että mustan hiilen aiheuttamia haittoja on ehkäistävä tehokkaasti musta hiilihän jota syntyy raskaan polttoöljyn poltosta kiihdyttää myös ilmastonmuutosta aiotteko te ministeri soini arktisen neuvoston puheenjohtajana ajaa raskaan polttoöljyn käyttökieltoa arktiksella
arvoisa rouva puhemies asia on mitä ajankohtaisin ulkoministeriö on julkaissut tämmöisen arktinen kattaus teoksen ja me valmistaudumme vakavasti tähän meidän tulevaan eu puheenjohtajuuteen meillä on siinä keskeisinä prioriteetteinä myös ympäristö ilmastoasiat kulkuyhteydet ja alkuperäiskansojen asiat on erittäin tärkeää että me rakennamme semmoisen kokonaisuuden

voidaan myös elää suojellaan paitsi luontoa pelkästään taloudellista hyväksikäyttöä yksityiskohtana tuohon en en vielä ota kantaa suomi rakentaa arktisen puheenjohtajuutensa vastuullisella tavalla olemme tehneet paljon yhteistyötä usan kanssa ja meillä on jo menossa suunnitelmat islannin kanssa joka seuraa

usa ja kanadahan ovat jo imossa imossa esittäneet huolensa raskaan polttoöljyn käytöstä ilmastonmuutoksen torjumiseksi on neljä viidesosaa tunnetuista fossiilivaroista jätettävä maaperään joten on sulaa hulluutta edistää uusien fossiilisten polttoaineiden käyttöönottoa ja etsintää arktiksella toisaalta myös herkkä luonto vaatii kansainvälisesti yhdessä sovitut luonnonsuojelualueet kalakannat linnut mursut valaat muutenkin jos annamme arktisen jään sulaa ja ilmastonmuutoksen ryöpsähtää käsistä lapsiltamme ja heidän lapsiltaan häviävät hyvän elämän edellytykset tällä planeetalla miten suomi aikoo ottaa konkreettisesti tässä puheenjohtajuusohjelmassaan huomioon ilmastonmuutoksen torjunnan ja herkän alueen luonnonsuojelun

on suomelle suuri tilaisuus

koska arktiseen neuvostoon kuuluvat pohjoismaat ja sen lisäksi yhdysvallat venäjä ja ja kanada olemme nyt sellaisessa porukassa että me todella voimme vaikuttaa ja meidän tavoitteemme on se että kaikki nämä maat osallistuisivat täydellä voimalla tähän työhön ja vain tällä yhteistyöllä me voimme saada aikaan sellaisia kestäviä ratkaisuja joilla on merkitystä suomi tietysti ajaa kestävää kehitystä ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden ottaa huomioon alkuperäiskansat mutta myös näkee ne taloudelliset mahdollisuudet joita esimerkiksi viestintäyhteyksien ja kulkuyhteyksien kautta voidaan saada aikaan tämä on meille myös työllisyyskysymys meilläkin asuu ihmisiä napapiirin tuolla puolella ja siellä pitää olla oikeus asua elää tehdä työtä ja tulla

arvoisa puhemies arktinen alue on monin tavoin meidän ilmastojärjestelmämme sydän arktisen jään sulaminen voi vaikuttaa meren happamoitumiseen joka on jo lisääntynyt se vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen se voi vaikuttaa myös jäävirtoihin ja tietysti grönlannin alueen jäätiköiden sulaminen uhkaa merenpinnan nousemisen aiheuttamisella ja näihin kaikkiin asioihin voi vaikuttaa sillä että otetaan käyttöön uutta puhdasta ympäristöteknologiaa eli aina tunnetaan luonnon kantokyvyn rajat ja etsitään ratkaisuja jotka edistävät ilmastonmuutoksen torjuntaa eivätkä ainakaan aiheuta sitä näin ollen toivon sitä että suomi

neuvoston puheenjohtajakauden aikana ajaa sitä että suomi edistää herkkien alueiden suojelua sekä puhdasta liikennettä arktisella alueella ja öljyonnettomuuksien ehkäisyä

puheenjohtaja kysymys on hyvin ajankohtainen sillä tällä viikolla on imon kokous jossa käsitellään muun muassa juuri tätä kysymystä ympäristöjärjestöt ovat kohdassa muut ajankohtaiset asiat myöskin jättäneet esityksen siitä voisiko harkita käsittelyä jolla arvioidaan raskaan polttoaineen käyttö ja tai kuljetuskieltoa arktisilla alueilla arktisella alueella on asutusta joka tarvitsee tällä hetkellä vielä raskasta polttoainetta myös energian saamiseksi ja tästä syystä on ollut keskustelua siitä voimmeko kieltää kuljettamista mutta laivojen käyttökieltoa on toki syytä tässä kohtaa jo vakavasti käydäkin läpi suomi tulee perjantaina omassa kannanotossaan suhtautumaan ympäristöjärjestöjen esitykseen myönteisesti ja myöskin ottamaan tämän asian käsittelyyn ja edistämään sitä myöskin tällä tulevalla kaudella ja sitä sitten voidaan viedä eteenpäin myöskin

olemme hallituksessa päättäneet että tulemme järjestämään myös ympäristöministerien kokouksen tuon puheenjohtajakauden aikana siitä mitkä ovat ne konkreettiset edistysaskeleet vielä hallituksen sisällä ja muitten maitten kanssa toki keskustelemme

puhemies tuolla napapiirin pohjoispuolella asuvana tuntuu valitettavasti siltä että arktiset asiat ovat uppoamassa eikä hallituksella ole kiinnostusta niihin tästä on lukuisia esimerkkejä muun muassa barents keskus joka on lisännyt suomen näkyvyyttä barentsin alueella kehittänyt liikenneyhteyksiä ja pienten ja keskisuurten yritysten toimintamahdollisuuksia ei saanut toimintaansa enää jatkorahoitusta informaatiokeskus on vastatuulessa koska poliittista painetta ei tällä hetkellä siihen luoda hallitus päivitti äskettäin arktisen strategian mutta siitäkin puuttuvat rahalliset panostukset täysin arktiseen politiikkaan tarvitaan uskottava ja tarpeeksi vaikuttava hanke jota suomi voi edistää aloittaessaan tämän puheenjohtajuuskauden tällainen hanke voisi olla junarata jäämerelle rata hyödyttäisi

tallinnan tunnelin selvittämisestä niin samassa yhteydessä se myös väistämättä tarkoittaa että toisesta päästä myöskin jäämeren rataa tulee selvittää jollain aikavälillä tästä näkökulmasta logistisesta näkökulmasta me haluamme katsoa suomea kokonaisuutena ja meiltä toki puuttuu tällä hetkellä se yhteys sinne jäämerelle ja raideyhteys sinne olisi luonteva luonteva tapa ratkaista asia eli suhtaudumme tähän kokonaisuuteen osana selvitystä jota meillä selvitysmiehet myöskin tekevät jossa katsomme minkälainen infra suomella tulisi olla vuonna kaksituhattaviisikymmentä ja sitä ennen eri aikajaksoina tämä selvitys valmistuu maaliskuussa ja sitä tekevät meille esko aho lauri lyly ja inka mero silloin siihen päästään myös palaamaan

puhemies etelämantereelle onnistuttiin aikanaan saamaan merkittäviä luonnonsuojelullisia sopimuksia nyt samanlaisia suojelualueita ollaan suunnittelemassa myöskin tänne pohjoiseen pohjoiseen arktiselle alueelle kysyisin ympäristöministeriltä ja ja miksei myöskin ulkoministeriltä missä vaiheessa nämä asiat ovat tällä hetkellä näitten laajojen suojelualueitten perustamiseksi myöskin tänne pohjoisen jäämeren alueelle

arvoisa puhemies aivan kuten kysyjä kysyi olisi toki tärkeää että myös tuonne

arktiselle alueelle saataisiin kansainvälisesti sovittua merensuojelualueista suomi on tätä pitkäkestoisesti ja johdonmukaisesti eri foorumeilla ajanut valitettavasti tässä kohtaa muitten pohjoismaitten asenne on hieman penseämpi ja tulen esimerkiksi ensi viikolla ympäristöministerien kokouksessa kööpenhaminassa ottamaan tämän asian esille että mikä olisi muittenkin pohjoismaitten mielestä se sopiva foorumi ja tapa edistää asiaa joka on tärkeä uskon että loppujen lopuksi löytyy tuo oikea

ministeri soini tässä jo aiemmin mainitsi voisivat asiasta sopia mutta katsotaan mikä on se oikea kanava edistää asiaa

puhemies ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja pertti salolainen teillä on pitkä ura vastuullisena ympäristöihmisenä sellaisena joka myös huomioi luonnon ja ja elinkeinoelämän yhteis elon on täysin selvää että paitsi että suomi tulee satsaamaan näihin asioihin pohjoismaiden kesken kuten ministeri tiilikainen sanoi meillä on tässä nyt tuhannen taalan paikka yhdysvaltain kanadan ja venäjän kanssa saada näitä aikaan me tarvitsemme tästä konsensuksen ja olen valmis ja hallitus on valmis sitä edistämään

ministeri tiilikainen toikin jo hyvin esille ne painavat ympäristösyyt jotka puoltavat raskaan polttoöljyn kieltämistä arktisella alueella lisäisin siihen vain sen että mustan hiilen eli noen päästöjen vähentäminen on yksi nopeimpia ja halvimpia tapoja jarruttaa ilmastonmuutoksen kiihtymistä ja sikäli helpottaa koko sitä muuta savottaa mitä ilmastonsuojelussa on tehtävänä kysyisin ymmärtääkö hallitus tämän nyt kunnolla ja aikooko hallitus tarttua tähän tilaisuuteen kysymyksessähän on suomen kannalta tällainen talouden ja ja ympäristön win win asia koska nythän on jo näkyvissä että merenkulun ympäristövaatimusten tiukentaminen on yksi niitä osatekijöitä jotka ovat parantaneet suomalaisen meriteollisuuden kilpailukykyä ja asemaa ja tuoneet meille uusia tilauksia ja aikooko hallitus tarttua siihen tilaisuuteen että yhdysvallat ja kanada ovat myöskin kansainvälisessä merenkulkujärjestössä ajaneet näitä merenkulun päästöjen vähentämisiä

arvoisa rouva puhemies tämä musta hiili eli noki meillä on jo on jo ohjelmassa ja ja sehän tulee pääasiassa voimalaitoksista ja suomalaisella teknologialla pystytään ratkomaan näitä ongelmia niin että se ei leviä herkille alueille ja sitä kautta edistä esimerkiksi jäätikköjen sulamista tämä tämä on juuri sellainen tyypillinen win win tilanne jossa suomalaisella teknologialla pystytään ratkomaan kipeitä kansainvälisiä ongelmia ja hallitus tulee tekemään kaikkensa että nämä asiat pysyvät agendalla ja että pystymme myöskin löytämään konkreettisia polkuja näiden asioiden ratkaisemiseksi suomalaisella teknologialla

olin aikoinaan jäsen työryhmässä joka valmisteli lain kansalaisaloitteesta kansalaisaloite on merkittävä demokratiaa parantava ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia parantava uudistus esimerkiksi eduskunnan käsittelyssä olevan kansalaisaloitteen nollatuntisopimusten kieltämiseksi allekirjoitti yli kuusikymmentäkolmetuhatta kansalaista aloitteessa halutaan parantaa nollatuntisopimuksessa työskentelevien asemaa monella tavalla arvoisa pääministeri te te sanoitte sunnuntaina radion pääministerin haastattelutunnilla että te ette ole kuullut kenenkään esittäneen nollatuntisopimusten kieltämistä ja että nollatuntisopimusten kieltäminen ei ole kenenkään intresseissä arvoisa pääministeri pidän tätä kansalaisaloitteen unohtamista suuren kuuntelijajoukon edessä suorastaan loukkauksena niitä yli kuuttakymmentäkolmeatuhatta kansalaista kohtaan jotka ovat tämän lakialoitteen nollasopimusten kieltämiseksi allekirjoittaneet

puhemies tuossa pääministerin haastattelutunnin kysymyksessä keskusteltiin työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen yhteistyöstä ja niistä keskusteluista ja näihin keskusteluihin viittasin eli me otamme osana tätä aktiivista työvoimapolitiikkaa esille työmarkkinajärjestöjen pyynnöstä myöskin pelisääntöjen laatimisen nollatuntisopimuksiin noissa keskusteluissa ei noussut vaatimusta siitä että ne kokonaan kiellettäisiin

on hyvä että näin vastasitte arvoisa pääministeri koska monet tämän kansalaisaloitteen takana olevat tahot ja ihmiset ovat todella ihmetelleet tätä pääministerin haastattelutunnilla ollutta mielipidettänne siinä keskustelussa tuli esiin niitä pyrkimyksiä joilla nollatuntisopimuksien alla työskentelevien asemaa voitaisiin parantaa mutta ne ovat jäämässä kuitenkin varsin vaatimattomiksi juuri saaneet tilastokeskuksen arvion siitä että suomessa eun köyhyysrajan alapuolella elää kuusisataakuusikymmentätuhatta suomalaista kansalaista eli kaksitoista prosenttia väestöstä siellä on joukossa varmasti niitä jotka joutuvat tekemään niin vähän työtunteja saavat niin vähän työtunteja ja palkkaa että joutuvat köyhyysrajan alle

tiedän että tämä kansalaisaloite lähtee siitä että siellä on kahdeksantoista tunnin raja ja ja esitys siitä ja tiedän että on esitetty näitten nollatuntisopimuksien kieltämistä mutta hallitus ei ole missään vaiheessa sellaisesta puhunut ja meidän ymmärryksemme on että me haemme jotka mahdollistavat myös työn tarjoamisen tästä on minun ymmärtääkseni hyvä yhteisymmärrys ainakin valiokunnan puheenjohtajan kanssa käytiin eilen tätä keskustelua siitä että että tämä on se käsitys ja me autamme myös valiokuntaa tehdään yhteistyötä siinä että meillä on virkamies joka joka koko ajan kommunikoi tässä asiassa hallitus on luvannut nämä pelisäännöt ja pelisäännöt

puhemies syy minkä takia tämä aloite on edennyt eduskuntaan asti on se että nimenomaan pelisääntöjen puute aiheuttaa hyvin suuria ongelmia suomalaisilla työmarkkinoilla tällä hetkellä myöskin ongelmia monen pätkätyöläisen

esimerkiksi kokonaan kiertää lakisääteistä työsuhdeturvaa sellaisissa tilanteissa joissa esimerkiksi on erimielisyys työnantajan ja työntekijän välillä nollatuntisopimuksilla työskentelevät ovat hyvin usein myöskin pätkätyöläisiä joiden tulot jäävät hyvin pieniksi johtuen siitä että työtunteja ei ole riittävästi minusta on hienoa jos hallitus nyt on ymmärtänyt että tarvitaan parempia pelisääntöjä mutta jäin vielä kaipaamaan konkretiaa eli jos tämä kahdeksantoista tunnin vähimmäisviikkotyöaika ei riitä niin mitkä ovat ne konkreettiset pelisäännöt jotka hallitus nyt tulee esittämään

tässä työmarkkinajärjestöjen kanssa käydyssä keskustelussa konkreettisesti puhuttiin oli esimerkiksi tällainen tilanne kun nollatuntisopimuksella ei työntekijälle ole tullut pitkään aikaan toimeksiantoja ja työntekijä haluaa irtisanoa sen sopimuksensa joka ei ole käytännössä johtanut hänelle työtehtäviin siitä seuraa karenssi tuossa ansiosidonnaisessa työttömyysturvassa ja tämä on selvä epäkohta ja tässä oikeastaan kaikki pöydän ääressä nyökyttelivät eli eli ymmärsin että täältä löytyy konkreettisia asioita joissa päästään eteenpäin mutta hallitus ei toki ole kirjoittanut valmiiksi työryhmälle agendaa jonka mukaiseen lopputulokseen pitää päästä vaan vaan työryhmä käy läpi puutteet ja ja

arvoisa puhemies aivan niin kuin ministeri lindström sanoi tähän on tulossa pelisäännöt ja se on äärimmäisen tärkeä tärkeä juttu viittaan nyt pääministerin puheeseen siitä että näitä puutteita korjataan mutta itse tämä asia nollatuntisopimukset ei välttämättä ole ihan huono kun se mahdollistaa työntekijälle useamman työnantajan käytön tämmöisessä tilanteessa että on useampi työsopimus työntekijä voi saada useamman viikoittaisen työtunnin ja sitä kautta parantaa ansiotasoaan minä kysyisinkin nyt ministeri lindströmiltä nyt kun tätä te keskuksien työnhakuakin parannetaan niin otetaanko tässä parannustyössä huomioon se että työntekijällä voi olla useampia työnantajia ja vaikka viikoittainen tuntimäärä ei olisi kovin iso näistä kuitenkin muodostuisi työntekijälle riittävä viikkotuntimäärä

arvoisa rouva puhemies koetin ensimmäisessä puheenvuorossani aukaista sitä mitä tarkoittaa pelisääntöjen luominen se tarkoittaa toisaalta sitä mihin pääministerikin viittasi tästä epäoikeudenmukaiseksi koetusta karenssista mutta toisaalta on sitten tämä mitä edustaja turunen sanoi että pitää jättää tilaa sille että on mahdollisuus että me joka estää työllistymisen siitä lähtökohdasta lähdetään rakentelemaan näitä pelisääntöjä se on tässä se pointti ei estetä työllistymistä mutta rakennetaan pelisäännöt
arvoisa puhemies on totta että jokaisessa tilanteessa nollasopimus ei ole huono asia mutta on vaikea kuvitella mikä olisi se tilanne jossa siitä todellisuudessa on lisäarvoa meillä on esimerkiksi henkilöstövuokrausyrityksissä sellaisia joissa kaikilla on nollatuntisopimukset ja sitten aivan samalla toimenkuvalla henkilöstövuokrausyrityksiä joissa kellään ei tarvita nollatuntisopimuksia

pitkään työskennellyt kokoaikaista työaikaa siitä huolimatta heillä ei ole mahdollisuutta esimerkiksi sairastumiseen siinä pelossa että työtunnit lakkaavat siihen jos työnantajalla on tarjota nolla tuntia miksi ylipäätään sopia työsopimuksia

arvoisa rouva puhemies tässä on kyse siitä että voi olla ihmisiä jotka vapaaehtoisesti ilmoittavat että haluavat tämmöisen nollatuntisopimuksen siinä elämäntilanteessa missä ovat pitäisikö meidän estää se minun mielestäni ei kun meillä on muutenkin valtavasti työttömyyttä tässä maassa niin miksi me rakentaisimme sellaisen systeemin joka estäisi sen en minä millään lailla sitä puolustele pääsääntöisesti siellä on ollut todella paljon ongelmia viittaan nyt vaikka tähän

karenssijärjestelmään mutta nyt ollaan rakentamassa rakentamassa pelisääntöjä ja minun mielestäni silloin mennään iso askel eteenpäin tästä toivottavasti on kaikilla yhteisymmärrys

arvoisa puhemies perhevapaiden uudistaminen on välttämätöntä alkuviikosta julkaisimme varjobudjettimme ja esitimme konkreettisen ratkaisun perhevapaiden ja kotihoidon uudistamiseksi meidän mallimme on samansuuntainen mutta laajempi kuin esimerkiksi sakn malli josta on keskusteltu paljon julkisuudessa me esitämme myös että kaikilla yli kolme vuotiailla olisi oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen neljä tuntia päivässä mielestämme tarvitsemme laajaa uudistusta joka tarkastelee perhepolitiikkaa kokonaisuutena siksi haluamme kytkeä tähän myös varhaiskasvatusta pitääkö paikkansa pääministeri sipilä ymmärsinkö oikein että hallitus on nyt käynnistämässä perhevapaiden uudistamiseksi

tämä on uudistus joka yleensä keskustelussa kohdistuu esimerkiksi pelkästään kotihoidon tukeen

pitkässä juoksussa pitää huolellisesti valmistella ja ja uudistaa hallitus ei ole tehnyt

arvoisa puhemies me tiedämme kaikki ne haitat ja kielteiset vaikutukset joita nykymallilla on esimerkiksi tasa arvoon naisten palkka ja ja eläkekehitykseen ynnä muuta jos hallitus ei aio nyt tällä

tuli kysymyksiä useampaan suuntaan ministeri grahn laasonen
arvoisa puhemies pidän erittäin tärkeänä sitä että että käydään laajaa keskustelua perhevapaajärjestelmän uudistamisesta ja aivan varmaa on että puolueilla on erilaisia näkemyksiä siitä millainen uudistus tarvitaan ja millaisella aikataululla siinä voidaan edetä pidän myöskin ihan keskeisenä sitä että tähän keskusteluun kytketään varhaiskasvatus ja sen kehittäminen tiiviisti nyt eletään siinä mielessä hyviä aikoja että

varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet on juuri hyväksytty opetushallituksessa mikä antaa ison mahdollisuuden varhaiskasvatuksen pedagogiikan vahvistamiselle ja sen laadun parantamiselle sen lisäksi tarvitaan keskustelua siitä millä tavalla voidaan nostaa varhaiskasvatukseen osallistumisen astetta koska se vähentää muun muassa syrjäytymistä

puhemies kotihoidon tuki on ollut juuri se joka on mahdollistanut perheiden valinnanvapauden ja tällaiset erilaiset kiintiömallit kuusi plus kuusi plus kuutena ynnä muut ovat sellaisia jotka nimenomaan rajoittavat sitä perheiden omaa valinnanvapautta

olisinkin kysynyt millä tavalla hallitus aikoo naisvaltaisilla aloilla korvata näitä erilaisia vanhempainvapaiden kustannuksia minusta on väärin että tätä asiaa yritetään hoitaa ikään kuin takaoven kautta rajoittamalla perheitten todellista valinnanvapautta annetaan perheitten päättää näistä asioista siellä keittiönpöydän ääressä eikä ruveta täältä käsin päättämään heidän puolestaan mutta on tärkeää että naisvaltaiset alat eivät yksistään joudu kantamaan kustannusrasitetta näistä vanhempainvapaista mitä hallitus tässä asiassa pyrkii tekemään ja on kenties jo ehkä tehnyt

eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen jossa työnantajille tulee kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvaus tasaamaan tätä äitiyden äitiyden ja ja vanhemmuuden kustannusten eroa nimenomaan työnantajalle tämä on tehty tämä on ihan lain kirjain ja myös eurot ovat olemassa toisekseen edustaja nylanderin ja edustaja essayahin kysymykset samasta aihepiiristä monta eri näkökulmaa toivon että kun tätä keskustelua jatkossakin varmuudella käydään ja on näitä erilaisia kielteisiä asioita tasa arvoon liittyen eläkekarttumaan liittyen aina muistettaisiin myös vanhemmuuden ja lapsen etu esimerkiksi keskustelu kotihoidon tuesta on ymmärrettävä mutta sekin pitää muistaa että me olemme aikoinaan perustaneet järjestelmän osaksi meidän päivähoitojärjestelmää ja kuten nykyisin pitää lausua varhaiskasvatusjärjestelmää tälläkin näkökulmalla on iso merkitys siinä miten tätä kokonaisuutta lähestytään lapsen edun näkökulmasta

rouva puhemies lapsella pitää olla oikeus molempien vanhempien silloin kun ne on hoitoon ja hoivaan se on myös isän oikeus ja se on äidin oikeus mahdollisuus olla lapsen kanssa kotona ja hoitaa lasta viime hallituskaudella hallitus teki merkittävän parannuksen isälle tuli kaksi viikkoa lisää korvamerkittyä vanhempainvapaata ja järjestelmää myös joustavoitettiin niin että sitä voi käyttää joustavasti siihen asti kun lapsi on kahden vuoden ikäinen tämä on lisännyt sitä että isät käyttävät vanhempainvapaita sitä ovat käyttäneet muun muassa monet kansanedustajat jo tämän kauden aikana jos katsoo sitten sitä osaa joka on vapaasti valittavissa vanhempien välillä niin vain kolme prosenttia siitä on isien käyttämää yhdeksänkymmentäseitsemän prosenttia äitien käyttämää ja nyt kysymykseni kuuluukin jos te ette saa kokonaisuudistusta aikaan eikö pitäisi tehdä ainakin

ja kiitos edustaja arhinmäki siitä että totesitte tämänkin että esimerkiksi kansanedustajat ovat tätä mahdollisuutta käyttäneet esimerkilläkin kun näissä asioissa on merkitystä se mitä tapahtuu perhepolitiikan sisällä meillä on painopisteenä ollut ja tulee olemaan palvelujen parantaminen ja meillä on muutosohjelma menossa joka on jalkautumassa kenttävaiheeseen mutta mahdollisista liikkeistä mahdollisista muutoksista perhevapaajärjestelmässä on sitten hallituksen yhteinen yhteinen päätöksenteko se ei ole vielä niin pitkällä että pystyisi tässä vaiheessa kertomaan tämän enempää

arvoisa puhemies ensi maanantaina on naisten tilipäivä se on naisten palkkapäivä joka kertoo siitä että naisten ja miesten palkkaerot ovat edelleen sietämättömät seitsemäntoista prosenttia jos verrataan naisten ja miesten vuosituloja niin se on kuulkaa niin että naisten palkanmaksu päättyy lokakuun lopussa

ei auta yhtään mitään päinvastoin se vain betonoi niitä työmarkkinoitten sukupuolittuneita rakenteita eikä mene sinne rakenteisiin joilla joilla purettaisiin tätä epätasa arvoisuutta minä haluaisin kysyä teiltä arvoisa pääministeri juha sipilä onko teistä oikein että naisten ja miesten palkkaerot ovat edelleen seitsemäntoista prosenttia mitä te aiotte tehdä todella

olipa kaunista puhetta asiasta josta tämä hallitus on saanut myönteistä palautetta yrittäjät jotka saavat sen euroa sanovat että tämä on toimenpide jolla liikutaan juuri siihen suuntaan kuin pitää helpotetaan naisen työmarkkina asemaa sillä että työnantaja saa toisekseen teidän kysymyksessänne edustaja tuppurainen on juuri se teidän lähestymisnäkökulmanne se yksi näkökulma tähän kokonaisuuteen vanhemman äidin palkkatason kaiken ohella pitää muistuttaa siitä ydinasiasta lapsesta arvoisa puhemies hallituksella on samapalkkaisuusohjelma yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa jolla nimenomaan pyritään siihen että tuo naisen euro olisi jatkossa lähempänä miesten euroa sekin pitää muistaa että iso rooli tässä on työmarkkinajärjestöillä ja heidän sopimusmalleillaan
arvoisa rouva puhemies kun puhutaan perhevapaiden uudistamisesta niin on tärkeää muistaa että meillä on hyvin erilaisia perheitä tämä monimuotoisuus on myöskin siinä tulevaisuuden mallissa todella tärkeää ottaa huomioon ja toivottavasti valmistelu valmistelu etenisi mahdollisimman nopeasti samaan aikaan tässä kohtaa on tärkeää tarkastella erilaisia ryhmiä tänään tässä ja nyt yksi räikeä kohta meidän lainsäädännössämme on tällä hetkellä isät jotka hoitavat yksin lasta kotona nimittäin nämä isät eivät tällä hetkellä ole oikeutettuja minkäänlaiseen vanhempainvapaaseen tai myöskään minkäänlaisiin etuuksiin koska tuo vanhemmuus ja ja etuudet on sidottu äitiin keskustelin viime viikolla isän kanssa joka tällä hetkellä hoitaa kotonaan neljä kuukautta vanhaa tytärtä vailla minkäänlaista tukijärjestelmää hän on kolme kertaa käynyt prosessin läpi kelan kanssa ja tämä on tällä hetkellä lain tulkinta olosuhteista johtuen äiti ei osallistu lapsen hoitoon millään tavalla isä ei halunnut antaa lasta adoptioon tai pois joten hän halusi kantaa vastuun omasta vanhemmuudestaan mutta tällä hetkellä hän tekee sitä täysin oman tukiverkkonsa varassa haluan kysyä hallitukselta kuinka nopeasti voidaan tarttua tähän räikeään epäkohtaan ja tehdä muutos tämä oli olemassa liitännäislakeihin liittyen avioliittolakiin tällä hetkellä esityksessä sitä ei ole mutta se täytyisi saada mahdollisimman nopeasti käytäntöön

millainen on sitten hallituksen esitys sen lopullinen sisältö minä en pysty vielä tänään tässä ja nyt vastausta antamaan mutta tämä epäkohta jonka nostatte esiin kertoo siitä minkälainen tarve muun muassa on lainsäädännön muutoksiin perheiden monimuotoisuus on asia joka ei ole riittävällä tavalla nykyisessä lainsäädännössä olemassa mutta tätä työtä tehdään
värderade talman arvoisa puhemies ministeri rehulan mainitsema kaksituhattaviisisataa euroa on toki hyvä asia mutta se on helppo ratkaisu se on laastari silloin kun ei uskalleta tai haluta tarttua rakenteellisiin ongelmiin hallituksella on tavoite päästä seitsemänkymmenenkahdeksan prosentin työllisyysasteeseen erityisesti naisten osalta ollaan ollaan kaukana tästä tavoitteesta kun vertaa meitä muihin pohjoismaihin niin niin tilanne on erityisen huono onko todellakin niin että tulkitaan hallitusohjelmaa sillä tavalla mekaanisesti että koska siinä ei ole erikseen kirjoitettu tätä uudistusta niin siihen ei uskalleta tai haluta tarttua vaikka hallituksen sisältä kyllä kiitettävästi asia on yritetty nostaa esille

edustaja ottaa tästä kokonaisuudesta perhevapaa tasa arvo lapsen etu osana varhaiskasvatusta kotihoidon tuki varhaiskasvatusjärjestelmän sisältöydin yhden nurkan esiin tämä hallitus on päättänyt hallitusohjelmassaan kahdestakymmenestäkuudesta kärkihankkeesta yhtenä tavoitteena saada meidän lapsiperheiden perhepalvelut sellaiselle tasolle että lastensuojeluun kyettäisiin nykyistä paremmin puuttumaan että

vauvanaoloajan nuoruuden ajan palvelun paremmalle tasolle me panostamme tähän toisekseen edustaja lähestyy asiaa niin että yhtä nurkkaa liikuttamalla koko asia ratkeaa esimerkiksi tuo teidän mallinne mistä tämä kysymys alkoi tuo ei ole ihan ilmainen ja jostakin pitää tulla taho joka myös rahoittaa nämä hyvät muutokset

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä siirrytään

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta tämä esitys koskee työnantajien sosiaaliturvamaksujen alentamista vuosina kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista niitä tullaan alentamaan noin yhdellä prosenttiyksiköllä kunakin vuonna vuonna kaksituhattakaksikymmentä alennus on nolla pilkku viisikymmentäkahdeksan prosenttiyksikköä ja sen suuruisena alennus jää sitten pysyväksi nämä alennukset eivät ole kumulatiivisia vaan koskevat kutakin vuotta kerrallaan tämä on osa työmarkkinoiden keskusjärjestöjen solmimaa kilpailukykysopimusta sairausvakuutusrahastoon syntyy vuosina kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista tämän maksun alennuksesta johtuen

miljoonan suuruinen ja vuodesta kaksituhattakaksikymmentä alkaen viidensadanneljänkymmenenyhden miljoonan euron vuosittainen vaje joka tullaan korvaamaan valtion varoista valiokunta pitää kannatettavana että hallitus esittää tämän maksurasituksen kasvun hyvittämistä erillisratkaisulla myös niille palkansaajille ja yrittäjille jotka eivät maksa tuloistaan valtion tai kunnallisveroa eivätkä siten saa kompensaatiota verotuksen avulla verotuksen sijasta hyvitys tehdään sairausvakuutuksen puolella siten että alle neljätoistatuhatta euroa vuodessa ansaitsevat vapautetaan kokonaan sairausvakuutuksen päivärahamaksun maksamisesta näin työeläke ja työttömyysvakuutusmaksujen korotukset eivät pienennä pientä työ ja yrittäjätuloa saavien nettotuloja valtion maksuosuutta sairaanhoitovakuutuksesta kasvatetaan tämän vapautuksen johdosta esityksen mukaan

vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarvioesityksessä hyvitykseen onkin varattu vain kolmekymmentä miljoonaa euroa mutta valiokunnan saaman selvityksen mukaan talousarviota tullaan täydentävässä hallituksessa esityksessä täydentämään ja osoittamaan lisärahoitusta kolmekymmentäkolme miljoonaa euroa valiokunta hyväksyy tämän esitetyn kompensaatiomallin mutta samalla valiokunta huomauttaa että sairausvakuutuksen kautta toteutettavaan hyvitykseen sisältyy nyt ristiriita maksujen ja

euron vuositulojen kohdalle

lakiehdotuksen voimassaolosäännöksen viides momentti poistetaan tarpeettomana tähän mietintöön sisältyy kaksi

sisältävä

ja

rouva puhemies asia on juuri näin kuin edustaja kiljunen tuossa sanoi tässä salissa on monta kertaa kuultu että hallitus aikoo kompensoida pienituloisille kilpailukykysopimuksessa syntyvät leikkaukset ja säästöt jotka pienituloisiin kohdistuvat mutta mutta tosiasia on on se että että nyt sitten kun on tehty kilpailukykysopimuksen jälkeen näitä veronkevennyksiä ja ja samoin tämä nyt tässä käsillä oleva

leikkaamalla esimerkiksi vaikka matkakuluja ja sairauskuluja ja ja niin poispäin eli ongelmaksi jää se että että nämä kaikkein köyhimmät suomalaiset ovat kyllä nyt jääneet tässä nuolemaan näppejään tämän vuoksi me vihreät olemme tehneet omassa vaihtoehtobudjetissamme semmoisen esityksen

tähän kunnallisveron perusvähennyksen alarajaan koska sen korottaminen olisi hyvä hyvä keino meidän mielestämme vähentää köyhyyttä ja kaventaa tuloeroja koska se kohdistuisi palkkatulojen lisäksi etuuksiin ja ja

mutta muuten yhdyn yhdyn siis tähän tähän mitä aikaisemmat puhujat ovat tästä tästä sanoneet edustaja kiljunen erityisesti ja ja kyllä edellytän että että hallitus ei uusia leikkauksia sinne sosiaalietuuksiin tästä on meille valiokunnassa jonkinlainen lupaus lupaus annettu ja ja kyllä tulemme oppositiossa tarkkaan vahtimaan että tästä lupauksesta pidetään kiinni koska kaikkein eniten ovat nyt kärsineet tällä hallituskaudella nimenomaan kaikkein pienituloisimmat

esitys ottaa aivan oikein sellaisen otteen jolla pyritään työllisyyttä parantamaan aste asteelta vähitellen ja varmoilla varmoilla toimenpiteillä jos me lähdemme veroastetta nostamaan se on kaikkein pahinta myrkkyä meidän kilpailukyvyllemme ja jos me haluamme tähän maahan aidosti oikeaa hyvinvointia niin meillä ei ole muuta tietä kuin saada työllisyyslukuja nousemaan sinne tavoitteeksi asetettuun että työllisten määrä olisi se tavoiteltu seitsemänkymmentäkaksi prosenttia työvoimasta sillä tiellä ollaan parhaillaan kuten tiedämme viimeiset työllisyystilastot ovat olleet rohkaisevia toki olemme sen polun alussa on totuuden nimissä mainittava se että muutos on pieni mutta kuitenkin suunta on käännetty ja se on rohkaisevaa tällä tiellä pitää jatkaa me saimme juuri taisi olla eilen vai oliko toissa päivänä euroopan unionin komissiosta tietopyynnön siitä miten meidän talousarviomme ottaa huomioon kansantalouden velkaantumisen ja julkisen julkisen talouden velan yleensä tämä on vakava varoitus siitä että me olemme kaltevalla pinnalla meidän on pikkuhiljaa ja sitkeällä työllä oikaistava tämän maan taloutta saatava työllisyyttä parannettua työttömyyden lasku tälle yhteiskunnalle on on enemmän kuin se viisi miljardia euroa se on paljon paljon enemmän niille ihmisille jotka ovat työttömänä elikkä meidän täytyy totta kai nämä sosiaalituet ja tällaiset pitää parhaamme mukaan voimassa mutta se aito ja oikea tie on saada ihmisille töitä siinä meillä on vielä iso pelto kynnettävänä ja toivon että tähän ison pellon kyntämiseen osallistuisi myös oppositio sillä positiivisella asenteella että aito ainoa tapa hoitaa ihmisten asioita parempaan asentoon on saada ihmisille töitä

sivistysyhteiskunnan ensimmäinen tunnusmerkki että huolehdimme heikoimmista ihmisistä parhaamme mukaan ja siitä pidämme tiukasti kiinni mutta iso parannus tulee sitä kautta että saamme yhä enemmän töitä ihmisille hyvinvointia ja ennen kaikkea ihmisille sitä kautta uutta eläketurvaa sitten aikanaan kun eläkepäivät koittavat

ja siihen liittyvään veroratkaisuun minua on jäänyt hieman askarruttamaan sellainen peruskysymys että mikä on vihreiden suhtautuminen tähän kilpailukykysopimukseen kyseessä on kuitenkin yksi tämän vaalikauden talouden ja työllisyyden kannalta kaikista tärkeimmistä ratkaisuista ja vihreät nyt kuitenkin ovat ainakin gallupeissa suurehko puolue voidaan ajatella että tällaisella suurehkolla puolueella olisi olemassa tähän yhteen meidän viime aikojen tärkeimmistä talous ja työllisyyspoliittisista ratkaisuista kun olen yrittänyt tätä kantaa etsiä niin en ole sitä oikein löytänyt sanotaan että ei voi samanaikaisesti sekä kakkua syödä että kakkua säilyttää mutta jotenkin vain vihreille noille median lemmikeille onnistuu se että samanaikaisesti voidaan kilpailukykysopimusta vastustaa ja kilpailukykysopimusta kannattaa

ville niinistö kirjoitti kesäkuussa kilpailukykysopimusta torjuvan kolumnin facebookiin tai jonnekin tuonne someen ja kuitenkin sitten täällä salissa esimerkiksi edustaja järvinen kertoi että vihreät kyllä ovat valmiit kilpailukykysopimuksen hyväksymään nyt kysyn kumpi on teidän

arvoisa rouva puhemies edustaja zyskowicz nyt aika taitavasti tässä yrittää suunnata keskustelun johonkin muuhun kuin mistä tässä nyt keskustellaan elikkä elikkä on hyvä että että nyt kompensoidaan niitä leikkauksia joita kilpailukykysopimus tekee kaikkein pienituloisimmille palkkatuloja nauttiville mutta se mikä meidän valiokuntamme mielestä tässä oli ongelma on se että kun kun hallitus samaan aikaan leikkaa esimerkiksi takuueläkeläisiltä jotka eivät voi työllistää itseään niin heille ei kuitenkaan suunnata mitään mitään hyvityksiä jollainen olisi ollut esimerkiksi kunnallisveron perusvähennyksen nosto

edustaja zyskowiczin esittämään kysymykseen niin me vihreät olemme hyväksyneet kilpailukykysopimusratkaisun tilanteessa jossa katsoimme että se on yhteiskunnan kannalta paras vaihtoehto pääsemme eteenpäin eteenpäin vaikeassa tilanteessa johon hallitus toimillaan oli oli yhteiskunnan ajanut mutta olemme koko ajan arvostelleet voimakkaasti sitä että että hallitus tämmöisellä uhkailevalla politiikalla lähti ajamaan yhteiskuntasopimusta ja sai aikaan sitten sellaisen lopputuloksen niin huonon lopputuloksen esimerkiksi pienituloisten julkisen sektorin naistyöntekijöiden kannalta että sellaista sopimusta ei koskaan oltaisi tehty ilman tällaista hallituksen uhkailupolitiikkaa jota te ajoitte me hyväksymme kilpailukykysopimuksesta seuraavia sellaisia toimenpiteitä jotka parantavat ihmisten asemaa mutta mutta suhtaudumme hallituksen työelämäpolitiikkaan kyllä hyvin hyvin kriittisesti jatkossakin ja toki saa siteerata meidän kritiikkiämme tätä hallituksen uhkailupolitiikkaa vastaan olemme edelleen sen takana

rouva puhemies minulla on ollut ilo aiemminkin keskustella edustaja zyskowiczin kanssa siitä mitä mieltä olemme me arvostamme kilpailukykysopimuksen sisältöä se on ilman muuta parempi kuin hallituksen aikomat pakkolait mutta koska hyvin moni tässä salissa myös teidän puolueessa edustaja zyskowicz tunnustaa sen että sen vaikutukset kohdistuvat erityisesti julkisen alan pienituloisiin naisiin lomarahojen leikkauksen muodossa olisimme odottaneet että hallitus omilla päätöksillään olisi tehnyt sellaisia ratkaisuja jotka olisivat heidän asemaansa erityisesti parantaneet mutta kun päinvastoin hallituksen omat toimet ovat sen suuntaisia että heidän asemansa vielä lisää heikkenee niin tätä kritisoimme ja vahvasti toinen asia on se että kukaan ei tiennyt vielä silloin kun kilpailukykysopimus tuli voimaan että hallitus aikoo tehdä näinkin suuria työttömyysturvan muutoksia näin suuria työllistymisen heikennyksiä ja ilman muuta

arvoisa rouva puhemies kilpailukykysopimuksessa on paljon ongelmallisia kohtia esimerkiksi minä en olisi tehnyt ratkaisua jossa lomarahoja leikataan vain julkiselta sektorilta usein kohdistuu näihin matalapalkkaisiin naisiin joista muun muassa edustaja järvinen puhui mutta olipa hyvä nyt kuulla edustaja alanko kahiluodon sanovan että vihreät hyväksyvät kilpailukykysopimuksen vaikka eivät hyväksy sitä hallituksen painostusta joka siihen johti ja vaikka näette että siinä on paljon yksittäisiä ongelmallisia kohtia toivon että tämä edustaja alanko kahiluodon vahvistama vihreiden kanta että kilpailukykysopimus oli parempi kuin se että sitä ei olisi tehty välitettäisiin myös puolueen puheenjohtaja ville niinistölle koska en ole ainakaan mistään julkisuudesta huomannut että hän olisi missään vaiheessa peruuttanut tätä kilpailukykysopimuksen tuomitsevaa kantaa jonka hän on siis julkaissut vihreiden sivuilla neljäs kuudetta kaksituhattakuusitoista

hallitusohjelma sisältää kolme keskeistä osiota ensimmäinen oli nämä säästöt joita on nyt tehty ja joita toivon mukaan ei tarvitse enää jatkaa tältä osin velkaantuminen saadaan hallintaan ja on jo saatu hallintaan siitä mitä se oli viime vaalikaudella sehän oli tavattoman rajua kun valtio velkaantui kunnat velkaantuivat ja valtion kassa syötiin melkein tyhjäksi tätä politiikkaa ei enää jatketa vaan vaan taloutta taloutta on vakautettu näillä päätöksillä niistä monet jopa melkeinpä kaikki ovat kipeitä ja vaikeita mutta ne ovat saaneet aikaan sen että taloudessa on parempi parempi näkymä työelämää uudistetaan se on menossa koko ajan työelämäpaketti on täällä sitten vielä sote ja muut rakenneuudistukset etenevät tämä on hallitusohjelman kokonaisuus ja mitä on tapahtunut meillä on siitä mitä oli kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattaneljätoista tapahtunut tavaton muutos silloin bruttokansantuote aleni työttömyys paheni ja investoinnit olivat jäissä ja kilpailukyky oli oli menetetty nyt nämä kaikki tekijät ovat paremmalla mallilla meillä on talouskasvua ei riittävästi mutta on kuitenkin ja tämä kokonaisuus ja sen tärkeänä osana kilpailukykysopimus että meillä on elinkeinoelämällä luottamus tähän maahan ja sitä kautta työllisyystilanne on paranemassa tässä suhteessa olen ainakin henkilökohtaisesti erittäin tyytyväinen että kilpailukykysopimus saatiin aikaan toki olisi ollut mukavaa jos jos järjestöt olisivat sopineet siitä vapaaehtoisesti mutta kun näin ei meillä tapahdu niin silloin tarvitaan hallituksen selkeitä toimenpiteitä ja näin on tapahtunut mitä tulee sitten siihen mitä vaikutuksia on niin esimerkiksi tätä julkisten alojen lomarahojen leikkausta en minäkään olisi hyväksynyt

arvoisa rouva puhemies tämä vihreiden tiedottamislinja kyllä on minussakin herättänyt suurta ihmetystä ja sen ymmärtäminen on ollut vähän pitänyt vähän syventyäkin kuten edustaja zyskowicz mainitsi omassa puheenvuorossaan tästä kilpailukykysopimuksen asiasta vihreiden suhteen vihreiden puheenjohtaja on sen tuominnut ja sitten täällä juuri äsken kuulimme että vihreät hyväksyvät sen kyllä siinä ujo maalaispoika hieman ihmettelee miten tämä homma nyt oikein menee mikä on puolueen linja viittaan esimerkiksi teidän maatalouspoliittisiin kannanottoihinne

ihan vähän tulekaan että kyllä te varmaan olette syntyneet sen onnellisen puun alle josta rahaa tippuu niskaan ja kaikki menee hyvin ja aurinko paistaa ja sähköä tulee pistorasiasta ja vettä tulee hanasta ja rahaa valtion budjetista ja kaupunki tarjoaa asunnon silloinhan menee kaikki hyvin mutta arkielämässä tämä on vain sen verran raakaa touhua että meidän on saatava oma taloutemme kuntoon meillähän on tästä jo referenssikohde silloin yhdeksänkymmentä luvun alussa kun suomen talous oli todella huonossa kunnossa meillä oli todellinen matokuuri sen aikaisten devalvaatioiden joita oli vuonna yhdeksänkymmentäyksi ja ensimmäinen oli devalvaatio ja toinen oli valuutan kellutus yhteisvaikutus oli lähes neljäkymmentä prosenttia riippuen vähän siitä mihin valuuttaan vertaa sitä rahan arvon leikkaamista eli devalvaatiota neljäkymmentä prosenttia se oli todellinen matokuuri tässä kilpailukykysopimuksessa puhutaan yksittäisistä prosenteista pitää nähdä mittasuhteet että ymmärtää asian vakavuuden arvoisat opposition edustajat olette varmaan perehtyneetkin näihin lukuihin mutta toivon että otatte ne vakavasti koska ei suomen tilanne parane sillä että me heittelemme asioita ilmaan ja toivomme että ne asiat muuttuvat paremmiksi ne muuttuvat paremmiksi vain tekemällä eivät suurilla puheilla
arvoisa puhemies edustaja zyskowicz aloitti keskustelun hyvin tärkeästä asiasta ja periaatteellisista kysymyksistä eli siitä että tässä ja monissa muissakin käsiteltävissä asioissa on kyse kilpailukykysopimuksen toteuttamisesta edustaja alanko kahiluoto arvosteli tilaa johon hallitus on maan ajanut nyt kuitenkin täytyy kysyä mikähän hallitus maan tähän tilaan ajoi että tällaisia yhteiskuntasopimuksia ja kilpailukykysopimuksia täytyy käydä miettimään vastaan itse se oli se edellinen hallitus joka ei tehnyt näitä asioita ja tuli uusi hallitus jonka täytyi niitä asioita alkaa tekemään sen lisäksi että vihreiden kanta tähän asiaan on hyvin häilyvä täytyy ihmetellä myös vasemmistoliittoa jonka kanta tuntuu olevan että vastustetaan kaikkea liikkuvaa tämän sopimuksen suhteen vaikka sopimus on liittojen neuvottelema ettekö te luota liittojen neuvottelemaan lopputulokseen sosialidemokraateilla on kuitenkin selkärankaa kantaa vastuunsa ja yrittää tehdä pienimuotoisia muutosesityksiä vain niihin asioihin mihin kehtaavat vaarantamatta koko sopimusta koska he ymmärtävät että heillä voi olla hallitusvastuu edessään vuonna kaksituhattayhdeksäntoista ja olisi hyvä jos maassa olisi vielä joku kivi kiven päällä mutta vihreille ja vasemmistoliitolle kertoisin että myös te voitte olla vastuussa seuraavien vaalien jälkeen asioista ja silloin tämä rusinoiden poimiminen pullasta kyllä tulee vastaan

arvoisa puhemies jotta vihreiden kanta kiky sopimukseen tulee varmasti selkeäksi niin toistan vielä sen mitä kollegat alanko kahiluoto ja järvinen toivat esiin kiky sopimus on ehdottomasti parempi vaihtoehto kuin pakkolakipaketti jos kahdesta vaihtoehdosta pitää valita niin toki valitsemme siinä tilanteessa kiky sopimuksen mielestäni kuitenkaan se että hallitus rakentaa koko talouspolitiikan ison linjan yhden kiky kortin varaan ei ole viisasta talouspolitiikkaa uskoisin että myös iso osa kokoomuksen edustajista ymmärtää tämän myös edustaja zyskowicz koska tämä johtaa siihen että hallitus sitoo käsiä tärkeiden työllisyyttä lisäävien rakenneuudistusten osalta ja jähmettää suomea kuten eräs kokoomuksen ex ministerikin on ihan osuvasti analyysin tuonut esiin se että tästä analyysistä on samaa mieltä ei tarkoita sitä että vaikkapa paikallisen sopimisen olisi kaikista keinoista samaa mieltä kiky sopimuksen vaikutukset ovat myös kohtuuttomia ennen kaikkea julkisten alojen pienipalkkaisia ihmisiä kohtaan ja siksi toivomme ja esitämme omassa vaihtoehtobudjetissammekin että hallitus itse korjaa kiky sopimuksen vaikutuksia sellaisilla esityksillä jotka vähentävät tuloeroja vähentävät köyhyyttä ja eriarvoisuutta konkreettisena esityksenä on muun muassa tämä kunnallisveron perusvähennyksen korottaminen ja työtulovähennyksen korottaminen mitä tulee edustaja hoskosen puheisiin tästä maatalouskysymyksestä ja ennen kaikkea lomituksesta niin edustaja hoskonen puhui hieman vastoin parempaa tietoa koska yksi vihreä edustaja esitti mielipiteensä lomituksesta ja seuraavana päivänä kaksi päivää myöhemmin viisi vihreää kansanedustajaa kertoi puolueen linjan ja sen mitä eduskuntaryhmä ajattelee asiasta emmekä kannattaneet sitä lomituksen leikkaamista

arvoisa rouva puhemies

pidättekö parempana että kilpailukykysopimus syntyi kuin että olisi ollut syntymättä niin edustaja alanko kahiluoto sanoi että kyllä hyväksymme kilpailukykysopimuksen se on parempi kuin se että sitä ei olisi syntynyt mutta kun edustaja aalto pääsi käyttämään puheenvuoron niin hän sanoi vain että kilpailukykysopimus on parempi kuin ne hallituksen

oma vastauksensa tuolla somessa levitetään tätä puheenjohtaja niinistön kesäkuista postausta onkohan se oikea termi jossa hän siis tuomitsi tämän kilpailukykysopimuksen ja luetteli erikseen kaikki palkansaajaryhmät kirjastonhoitajat poliisit opettajat sairaanhoitajat yrittäjät ja muut jotka tästä vain kärsivät sitten näköjään täällä salissa taas

annetaan vaihtelevia ja väisteleviä vastauksia samaan kysymykseen jos edustaja alanko kahiluodon vastaus on oikea eli pidätte parempana että kilpailukykysopimus syntyi kuin että se ei olisi syntynyt jos tämä on oikea vastaus niin toivon todella että tämä kerrottaisiin puheenjohtaja niinistölle joka ei ole paikalla tietysti olisi ehkä jotenkin korrektia kun on ilmeisesti joillakin vihreiden sivuilla somessa tämä niinistön tyrmäävä kanta julkaistu silloin kesäkuussa reilua ja sopivaa että tämä toinen kanta joka ilmeisesti tällä hetkellä on voimassa myös kerrottaisiin sitähän lienee aivan turha odottaa että että varsinainen media jonka lellikkejä vihreät siis ovat kiinnittäisi huomiota tällaisiin ristiriitaisuuksiin vihreiden päätöksenteossa

että minä mainostaisin tätä edustaja niinistön vihreiden sivuilla julkaistua kirjoitusta niin minä voin kyllä sitä mainostaa hän muun muassa kirjoittaa näin työntekijöiltä leikattiin yrittäjät ovat tyytymättömiä kun paikallinen sopiminen ei etene julkisen sektorin työntekijät maksavat eniten kun menettävät sadanviidenkymmenen miljoonan euron edestä lomarahojaan mikä lopulta on kilpailukykysopimuksen merkitys onko kenelläkään syytä olla tyytyväinen sitten hän vastaa suurin saavutus lienee se että sopimus on tehty myöhemmin hän kirjoittaa näin ei voi kieltää sitä et teikö sopimus alenna kustannustasoa yrityksille ja siten paranna kustannuskilpailukykyä sitä voi miettiä kuinka oikein on sitten laittaa julkisen sektorin naisvaltaiset alat maksajiksi tästä vientiteollisuudelle tärkeästä asiasta myös sitä voi miettiä onko

se tuntuu jäänteeltä menneestä maailmasta jossa sekä työntekijöille että yrittäjille jää asioita hampaankoloon ja täällä on sitten muutakin muutakin oma arvioni on että työmarkkinoita uudistavat vaihtoehdot olivat parempia hän on täällä aikaisemmin ilmaissut ilmaissut luottamustaan siihen että jos kilpailukykysopimusta ei olisi tehty niin kaikkea hyvää paikallista sopimista ja muuta täällä työmarkkinoilla olisi tapahtunut se on siis tämä naama jota näytetään yrittäjille sitten täällä on erikseen kaikille poliiseille ja ja sairaanhoitajille kerrottu että vihreät kyllä ainakin heidän ystävänsä toisin kuin ilmeisesti kaikki muut puolueet tällaista tämä vihreiden politiikka on ja hyvin menee kaikki uskovat vaikka aivan väärää viestiä annetaan anteeksi aivan erilaista viestiä annetaan eri suuntiin oman puheenvuoroni

piilotoivo piilevä toivo onkin siinä että tuo perinteinenkin media joskus kiinnittäisi näihin vihreiden vihreiden jatkuviin ristiriitaisuuksiin ja kaksinaamaiseen peliin huomiota tästä kaksinaamaisesta pelistä tuleekin mieleen se että kun nyt on näitten varjobudjettien aika niin viime vuonna tähän aikaan kun käsiteltiin varjobudjetteja vihreät siinä omassa varjobudjetissaan olivat ainoa puolue siis ainoa puolue joka esitti leikattavaksi näitä yksityislääkäreiden kela korvauksia no sitten kun hallitukselta tuli suunnitelma ja aikomus että yksityislääkäreiden kela korvaukset leikattaisiin niin siinä vaiheessa vihreiden emma kari julisti taas tuolla somessa sopivasti että on tämä aivan hirveä naisvihamielinen hallitus kun se meinaa puuttua näihin yksityislääkäreiden kela korvauksiin jotka ovat monille gynekologeilla käyville käyville naisille tosi tärkeitä ja kirjoitti jotenkin että onpas naisvihamielinen hallitus eli tällaista on tämä vihreiden politiikka ja hyvin menee

rouva puhemies harvoin olen kenenkään puheenvuorosta näin lämpimästi ja positiivisesti otettu kuin edustaja zyskowiczin puheesta puheesta koska tämä osoittaa sen että vihreät ovat todellinen haaste kokoomukselle iso kiitos tästä puheenvuorosta mutta vielä palatakseni kiky sopimukseen

hallitus omin toimin olisi vahvistanut pienituloisten asiaa mitä on tehty työttömyysturvaa on leikattu karensseja lisätty takaisinottovelvollisuuksia lyhennetään koeaikaa pidennetään koko järjestelmää monimutkaistetaan ja tähän päälle rätkäistään veroratkaisut jotka selkeästi parantavat hyvätuloisten asemaa ja heikentävät pienituloisten asemaa eli toimitaan juuri päinvastoin kuin miten pitäisi

arvoisa puhemies arvostamani kollega zyskowicz saivartelee toki se hänelle sallittakoon ja ja rakkaudesta se hevonenkin potkii olen erittäin otettu siitä että edustaja zyskowicz päivästä toiseen istunnosta toiseen ja aiheesta toiseen puhuu vain ja ainoastaan vihreistä tervetuloa aidan vihreämmälle puolelle

mitä tulee tähän itse kysymykseen niin kuten edustaja järvinen jo hyvin totesi toki hyväksymme mieluummin kiky sopimuksen kuin sen toisen vaihtoehdon ne pakkolait kun on vain kaksi vaihtoehtoa niin toki hyväksymme sen kiky sopimuksen edustaja zyskowicz puhui lomarahoista kuten myös vihreät ovat kritisoineet osia kiky sopimuksesta vihreät eivät päässeet vaikuttamaan hallituksen talouslinjaan toisin kuin kokoomus siellä valitsitte markkinatalouden sijaan tämän korporatismin

erinomaisesta puheenvuorosta edustaja järviselle kyllä totean aivan te olette kyllä haaste aivan kaikille hallituspuolueille koska te teette niin populistista politiikkaa te ammutte haulikolla aivan kaikkea kaikkia hallituksen esityksiä vastaan hyökätään ja sitten aivan kuten edustaja zyskowicz todisti toisaalla niitä kehutaan teillä on mielipide joka asiaan ja ne mielipiteenne näistä asioista ovat moninaisia se ei ole varsin uskottavaa se tuntuu valitettavasti uppoavan ihmisiin ja näyttää siltä että te ette itsekään tiedä mitä te oikein haluatte tämä edustaja emma karin esille nostaminen näiden kela korvausten poistosta oli erinomainen veto voi muuta kuin hämmästellä on tällainen esitys jota te olette itse vaatineet ja sen jälkeen toisaalla hyökätään että näin ei saisi tehdä minä en pidä tällaisesta populistisen politiikan tekemisestä

arvoisa puhemies vihreät ovat esittäneet kela kela korvauksista luopumista ja se on puolueen ja eduskuntaryhmän linja se että yksi edustaja pohtii sitä mitä tapahtuu siinä vaiheessa saanko puheenvuoron

mitä palveluita tämän valinnanvapauden piiriin syntyy se on oikeasti hyvä kysymys tuleeko joku lista tietyistä palveluista jotka kuuluvat siihen palvelulupaukseen ja jotkut palvelut ovat sen ulkopuolella tätä yksi edustajistamme on pohtinut ja korjannut myös päivitystään siellä somessa se korjattu päivitys antaa vastauksen myös tähän mitä edustaja zyskowicz ja edustaja kärnä toivat esiin eli tästä oli kysymys puhdasta populismia ovat puhtaasti teidän puheenvuoronne joissa pyritte ratsastamaan yksittäisillä ja jollain tapaa mustaamaan koko puolueen linjaa

muutamia sopimuksia itse allekirjoittaneena ja neuvotelleena jotkut parempia ja ja jotkut huonompia totean että kyllä onni on ollut se että tämä kiky sopimus on maahan saatu vaikkakin olen juuri sitä mieltä että se kohtelee julkista sektoria epäoikeudenmukaisesti mutta haluan myös todeta sen että myös julkisen sektorin liitot ottivat tällaisen pragmaattisen kannan allekirjoittaessaan tämän sopimuksen että kuitenkin tässä tilanteessa tässä ajassa parempia ratkaisuja saadaan aikaan sopimalla kuin sotimalla

arvoisa rouva puhemies ei liene politiikassa ainutlaatuista eikä vain vihreille sopivaa se että puolueessa on niin monta mieltä kuin miestä tai jos ei nyt ihan niin paljon niin joka tapauksessa eriäviä mielipiteitä haluaisinkin tässä yhteydessä nyt sitten kysyä hallituspuolueilta mitä mieltä olette esimerkiksi hoitajamitoituksen leikkauksista teillä on lähes jokaisesta puolueesta edustajia jotka ovat sanoneet että sitä mitoitusta ei voi leikata vaikka hallitusohjelmassa niin lukee ja vaikka olette päättäneet tähän päätyä sama

vai poistetaanko makeisvero hallituspuolueiden on oltu vahvasti sitä mieltä että makeisveroa ei saa poistaa sillä tavalla mitä nyt suunnitellaan ja että se pitää korvata sokeriverolla hallituspuolueista ollaan oltu vahvasti sitä mieltä että perhevapaat kaipaavat kipeästi nopeaa uudistusta toisaalta tätä ei olla valmiita tekemään mikä se hallituksen linja nyt oikein on onko myöskin tämä sitä populistista politiikkaa

kiitos rouva puhemies edustaja järviselle on pakko sanoa että että hallituksessa on kolme eri puoluetta ja ja niiden välillä on erilaisia näkemyksiä ja on aivan totta että myös hallituspuolueiden sisällä on erilaisia näkemyksiä mutta mikä tekee tämän asian erilaiseksi kilpailukykysopimus on tämän vaalikauden tähän mennessä merkittävin talouspoliittinen ratkaisu ja vihreät ovat keskisuuri puolue kyllä tilanne on kun vihreiden puheenjohtaja edustaja niinistö ensin facebookissa tai jossain tuolla somessa tuomitsee erittäin jyrkästi tämän kilpailukykysopimuksen ja antaa ymmärtää että vihreät eivät tällaiseen ole sitoutuneet eivätkä tällaista hyväksyisi koska se kuten me kaikki tiedämme pitää sisällään monia epäoikeudenmukaisuuksia ja

arvoisa puhemies sosialidemokraattien mielestä silloin kun asiasta sovitaan niistä sopimuksista pidetään kiinni ja jos tässä on keskusteltu siitä mikä on mennyttä maailmaa ja mikä nykymaailmaa niin voisi sanoa että kyllä se hallituksen esittämä pakkolakipaketti oli nimenomaan mennyttä maailmaa siinä ei ollut sopimisen kulttuuria eikä siinä ollut edes työllisyyden eväitä

te nyt olette pahoillanne mutta jos mietimme tätä asiaa joka meillä tällä hetkellä on käsittelyssä niin minusta olisi tärkeää että nekin asiat jotka kilpailukykypaketista erillisinä lakeina tulevat tänne saliin ansaitsisivat arvokkaan ja perusteellisen käsittelyn ja niin tässä valiokunta on tehnyt ja kun tarkoitus on ollut se että kaikkein pienituloisimpien ostovoimaa kompensoitaisiin ja kun käy ilmi että se valittu malli jolla kompensaatio tehdään on toki osa kilpailukykysopimusta ei tuotakaan ihan sitä tulosta mitä alun perin varmaankin on ajateltu niin olisi syytä seurata ja katsoa mitä muita välineitä voidaan löytää koska ostovoiman parantuminen oli tavoitteena ja nyt on käynyt ilmi että selvästi alle tuhat euroa ja jopa alle viisisataa euroa ansaitsevien ihmisten ostovoima pienenee eikä parane jos tällä koko kilpailukykysopimuksella on haettu paitsi työllisyysvaikutuksia myös sitten sitä että saamme valtiontalouteen säästöjä niin voisi sanoa että jos alle viisisataa euroa ansaitsevan tulot eivät nouse niin kyllä hän sinne toimeentulotukiluukulle menee ja sieltä ne rahat hakee silloin toisen luukun kautta ja itse asiassa järjestelmä tulee kalliimmaksi kuin se että hänen ostovoimansa nousisi tällaisilla helpommilla ja suoremmilla välineillä

suomi oli todella vakavassa tilanteessa viime vuoden keväällä kun edellinen hallitus lopetti ja tämä hallitus aloitti neljä kertaa tämä hallitus antoi työmarkkinaosapuolille tilaa ja mahdollisuuden tehdä se vain ei syntynyt kun tilanne oli niin tavattoman vaikea meidän taloudessa edellisen hallituksen jäljiltä niin hallituksella oli täysi velvollisuus panna pöytään sellaiset ehdot että tässä maassa päästään nousuun nousuun

nyt nostan vielä esille tämän vihreitten epäjohdonmukaisuuden edustaja aalto on niin täällä kuin keski suomessa moneen kertaan sanonut että hallitus myi kaikki uudistukset kilpailukykysopimuksen myötä eli kaikki työelämän uudistukset ovat nyt jumissa sen tähden että hallitus hyväksyi kilpailukykysopimuksen jonka järjestöt tekivät nyt täällä edustaja alanko kahiluoto toteaa että kun kilpailukykysopimus tehtiin niin heti hallitus teki työelämän uudistuksia te olette tässä aivan ristissä edustaja aalto sanoo että kaikki uudistukset on poistettu pöydästä ja edustaja alanko kahiluoto sanoo että niitä tehdään ja tehdään väärin eli on on kyllä ristiriitaa vihreitten puheissa siitä jäykistääkö kilpailukykysopimus jotakin vähän aikaa se varmasti jäykistää mutta hallitus tekee työtä koko ajan valitettavasti paikallinen sopiminen jota monilla työpaikoilla harrastetaan harjoitetaan menestyksekkäästi ei nyt ole edennyt

haluaisin vain korostaa sitä että kun edustaja kankaanniemi sanoi että hallituksen oli pakko tuoda pakkolakipaketti jonka tarkoitus oli parantaa työllisyyttä niin itse asiassa kun meidän erilaiset talousinstituutiot arvioivat tuota pakettia ne totesivat että se ei paranna työllisyyttä vaan päinvastoin heikentää sitä

arvoisa puhemies aina kun olen puhunut tästä kiky sopimuksesta ja sen vaikutuksista siihen kuinka paljon se jähmettää taloutta ja estää näitä rakenneuudistuksia olen tuonut esiin sen että eläkeuudistus on viety eteenpäin sote uudistus on viety eteenpäin liikennekaaresta olen antanut kehuja olen puhunut siitä että keskeiset työllisyyttä lisäävät uudet rakenneuudistukset ovat hyvin vaikeasti vietävissä eteenpäin kun kädet ovat sidottuja taas kiky sopimukseen tämän olen tuonut joka kerta esiin niin että edustaja kankaanniemi puhui taas hieman muunneltua totuutta tässä yhteydessä

arvoisa puhemies käytän tämän

kankaanniemi kuvasi täällä tätä historiaa kuinka tämä kaikki ihanuus on syntynyt pitää nyt kuitenkin muistaa että sipilä sipilä jo ennen hallitusneuvottelujen alkua toi esille tällaisen termin kuin yhteiskuntasopimus tästä työmarkkinajärjestöjen välillä ei päästy ratkaisuun siinä mielessä että työnantajapuoli esimerkiksi ek erityisesti oli vastustamassa niitä tiettyjä sovittelevia hankkeita joita työmarkkinajärjestöjen välillä olisi ollut mahdollista siinä vaiheessa sopia tämän jälkeen pääministeri sipilä toi oman ehdotuksensa pakkolakeineen eivät ne tulleet vasta nyt tämä giljotiini asetettiin työmarkkinajärjestöjen ja ehdottomasti juuri palkansaajakeskusjärjestöjen ja liittojen niskaan hyvin varhaisessa vaiheessa minkä uhan alla lähdettiin sitten loppumetreillä vielä tekemään kilpailukykysopimusta eli hallitus uhkasi jo alusta alkaen eikä tuonut vasta lopussa vastuullisesti näitä hankkeita joita täällä nyt en usko että vasemmistoliitto eduskuntaryhmänä kyseenalaistaa työmarkkinajärjestöjen sopimusoikeutta tehdä kilpailukykysopimus ei varmasti mutta vasemmistoliiton eduskuntaryhmä pohtii sitä lainsäädäntöä minkä hallitus tuo tänne esiteltäväksi ja arvioi sen vaikutuksia suomalaisen ja monesti työttömän tai ansiotyössä olevien kansalaisten näkökulmasta tässä kohtaa pidän oikeutettuna sitä demokraattista mahdollisuutta arvostella täällä esiteltyä lainsäädäntöä näin olemme tehneet ja tästä tulemme edelleenkin pitämään kiinni emme lähde sinne toisaalle arvostelemaan sitä mitä on keskusjärjestöillä mahdollisuus tässä maassa kolmikantaisesti sopia he tekevät niitä sopimuksia joihinka heillä on valtuutus ja me täällä eduskunnassa kansanedustajat eduskuntaryhmät arvioimme kohdaltamme onko se lainsäädäntö mitä hallitus tänne tuo ja mitä täällä valiokunnissa käsitellään meidän mielestämme oikeutettua ja oikeudenmukaista suomalaisille kansalaisille

aikaisemmin edustaja zyskowicz mainitsi minut nimeltä mutta on kerinnyt poistumaan vastaustani odottaessaan en suinkaan esittänyt että vasemmistoliitto kannattaisi kilpailukykysopimusta onhan se tullut selvästi esille ettei vasemmistoliitto sitä kannata mutta toin juurikin esille tämän kummallisen epäsuhdan siinä että

vastustaisi ammattiliittojen tekemää neuvottelutulosta se on mielestäni varsin erikoinen ajatus myöskin nämä vihreiden puheet ovat aika mielenkiintoisia edustaja aalto sanoi tästä maatalouslomituksen asiasta että yksi edustaja vihreiltä vastusti lomitusta viisi kannatti no minulle ei selvinnyt mitä loput ajattelivat tästä asiasta ajattelivatko ettei koske heitä koska nämä maatalouslomittajat ovat pääasiassa kehä kolmosen ulkopuolella ehkäpä en tiedä mutta tuntuu olevan hyvin monipuolisia mielipiteitä noin niin kuin eduskuntapuolueeksi tämä yhteiskuntasopimus oli esillä jo alun perin hallitusohjelmasta lähtien jopa ennen vaaleja kansa tutkimusten mukaan antoi sille tukensa mutta yhteiskuntasopimus ei käynyt näille ulkoparlamentaarisille voimille sen takia ollaan tässä tilanteessa että ne neuvottelut kariutuivat niin monta kertaa ja se voidaan lukea historiasta mitä tapahtui toteaisin myös sen että kilpailukykysopimuksen luonnehan on sellainen ettei siihen varmaan kenenkään ole tarkoitus olla tyytyväinen kuka olisi tyytyväinen siihen että leikataan ja viedään pois etuuksia ei tietenkään eihän siinä mitään lisätä sopimusta neuvoteltaessa ei kuunneltu tarpeeksi pienyrittäjiä esimerkiksi paikallisen sopimisen pois jääminen oli suuri virhe kukaan ei varmaan ole siihen kokonaan tyytyväinen mutta se on kuitenkin nyt parempi kuin ei mitään se ei myöskään ratkaise kaikkia kilpailukykymme ongelmia vaan se ratkaisee osan ja nyt osia tästä epätäydellisestä kokonaisuudesta käsitellään

edustaja mäkelä ymmärrän kyllä intomielisyyden ottaa esille kuinka niin sanottu työväenpuolue ei hyväksy keskusjärjestöjen tai ammattiliittojen tekemää sopimusta se intomielisyys on erittäin ymmärrettävää kun joutuu sillä peittämään tavallaan sen mitä omissa vaalilupauksissaan ennen vaaleja on korostanut ja tuonut tärkeästi esille kuinka olemme köyhän kansan puolella ja nyt ei leikata koulutuksesta

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä oleva hallituksen esitys on todellakin osa sitä ketjua jolla suomen kilpailukykyä laitetaan pikkuhiljaa kuntoon kukaan ei tässä salissa voi väittää että se on silmänkääntötemppu se on pitkä ja kivinen tie mutta se on se ainoa tie ja ainoa kestävä tie mitä suomessa tulee kulkea suomen taloustilanne on vakava ja se edellyttää myös vakavia toimenpiteitä ja mitä enemmän yksituumaisesti ne teemme sen paremman lopputuloksen saavutamme nyt kun tätä tässä salissa kehuttu ja olen kuullut myös moitteen sanoja joita kyllä hieman ihmettelen niin voin sanoa että kilpailukykysopimuksen allekirjoitus kuitenkin avasi sen tien aivan kuten edustaja kankaanniemi omassa puheenvuorossaan totesi keski suomen tilanteesta ja myös muualta olemme kuulleet että turkuun on tullut uusia laivatilauksia ja olemme kuulleet monista muista rohkaisevista tiedoista että yritysten tilauskirjat ovat pikkuhiljaa ruvenneet täyttymään

vastuullisella hallituksella vain ei ole sitä vaihtoehtoa että jätetään asiat hoitamatta edellinen hallitus ampui alas omat lakiesityksensä vähän ennen kuin maalit tulivat ja vihreillä on vielä sellainen perinne ollut että kun tunnelma tummuu hallituksessa lähdetään kesken pelin karkuun se ei vain kerta kaikkiaan sovi tässä nykyisessä maailmanmenossa me olemme toistasataa miljardia velkaa suomen julkisen talouden velka on toistasataa miljardia euroa ja se tarkoittaa sitä että olemme velkojiemme armoilla ja kansainvälisten luottoluokittajien armoilla se minkä lausunnon he meistä antavat olemmeko tehneet oikein näitä päätöksiä taloutta tervehdyttäessämme on juuri se viesti joka on otettava vakavasti jokainen prosenttiyksikkö minkä suomen lainojen korko nousee ylöspäin vie miljardin budjetista poispäin pois välittömästi valtionvelan korkoihin toivoisin että esimerkiksi vihreät ja vasemmistoliitto ja yleensä oppositio ottaisivat kantaa mikä sitten tällä teidän vastuuttomalla politiikallanne jossa ei ole mitään selvää linjaa siitä mitä tehdään on se teidän vaihtoehtonne siinä vaiheessa kun valtion budjetista leikataan miljardeja pois se on on sitten se todellinen karmea tie jota joudutaan kulkemaan ja toivottavasti suomi ei sille polulle joudu me emme ole vielä sillä vahvalla pohjalla millä meidän olla pitäisi mutta oikean suunnan olemme jo ottaneet siitä pitää nostaa hattua hallitukselle että on rohkeasti lähdetty uudistamaan ja sillä tiellä on jatkettava hyvä esimerkki tästä arvoisa rouva puhemies miten on tehty oikeita päätöksiä on saksa gerhard schröder liittokanslerina ollessaan kaksituhattakolme ja kaksituhattaviisi teki merkittävän hartz uudistuksen ja sitä saksa joka silloin mainittiin talouspoliittisessa keskustelussa euroopan sairaaksi mieheksi nousi erittäin erittäin vaikeasta tilanteesta taloudelliseen nousuun ja kaikki tietävät mikä on saksan taloudellinen tilanne tänä päivänä se on euroopan vahvin valtio jonka talous todella toimii ulkomaankauppa käy ja työttömiä on vähän siellä tehtiin muun muassa tämä

tuhat euroa hän joka kuukausi kuitenkin saa eli hänen elämänsä on turvattu sekään uudistus ei syntynyt kivuitta schröder joutui eroamaan omasta tehtävästään eli liittokanslerin tehtävistä puolue potki hänet pois mutta kaikki häntä jälkeenpäin kiittävät toivoisin että kun suomen asioista nyt keskustellaan niin otetaan tässä asiassa se kanta että meidän tulee yhteisesti tämä suomenmaa laittaa kuntoon me emme koskaan pääse siihen tilanteeseen että käännämme sormia napsauttamalla entisen huonon tilanteen hyväksi kun se ei saksassakaan onnistunut niin ei se onnistu meilläkään mutta suunnan pitää olla selvä ja sille tielle ollaan menty siitä olen hyvin huojentunut että tämä oikea tie on löytynyt en sano että se kivuton tie missään nimessä se ei ole kivuton tie se on joku sanoi aikoinaan verta hikeä ja kyyneleitä niitäkin varmaan tulee mutta se tie on meidän vain kuljettava ja pidettävä huoli siitä että suomen talous lähtee nousuun saadaan uusia työpaikkoja verotulot kehittyvät ja ennen kaikkea valtionvelan kasvu saadaan pysähtymään ja pikkuhiljaa ruvetaan velkoja maksamaan pois jos emme maksa velkojamme niiden korot jonain päivänä nousevat

arvoisa herra puhemies minäkin vähän palaan tässä nyt hallituskauden alkuun kun siitä nyt on käyty tässä paljon keskustelua niin kuin me jokainen tiedämme niin eihän tämä hallituskausi suinkaan alkanut tyhjästä elikkä tässä on tämä historia taustalla se tilanne oli tosi vaikea viime kesänä jos miettii miten meidän velka kasvoi viidestäkymmenestäneljästä miljardista yhdeksäänkymmeneenviiteen miljardiin vuodesta kaksituhattakahdeksan viime kesään se on valtava määrä meillä oli myöskin työttömyys kasvanut sadallatuhannella työttömällä ja meillä on viennin kanssa ollut todella vaikeuksia ja jos muistelette niin siellähän oli euroopan unioni ja komissio myös suomea kovistelemassa itse olen ollut vierailulla komissiossa viime vuonna ja siellä komissaari katainen kertoi meille että suomi on saanut viime hallituskauden aikana useita varoituksia tästä talouden suunnasta mutta silti riittäviä toimenpiteitä ei tehty itse en ollut silloin eduskunnassa mutta seurasin sitä tilannetta eduskuntavaaleja edeltävänä keväänä ja syksynä kyllä minun täytyy sanoa että se oli aika karmaisevaa katsottavaa kun hallitus peruutti lakeja sote oli ihan täysi farssi ministereitä vaihdettiin ihan oikeasti se näytti sieltäpäin aika huolestuttavalta

tuossa myllykoski sanoi että pitää vastata tekemisistä ja lupauksista kun hän arvosteli tuota edustaja mäkelän puhetta myllykoski näyttääkin lähteneen tuosta ja on juuri näin vasemmistokin oli viime kaudella hallituksessa eli on juuri näin että pitää vastata niistä omista tekemisistä ei varmaan kukaan joka täällä on aikaisemmin ollut aikaisemmilla kausilla ole täysin vailla vastuuta tästä missä missä tilassa suomi on kun me emme aloita suinkaan nollasta niin että kaikki velat ja vastuut olisi nollattu silloin kun hallituskausi alkaa olisi todella mukavaa kun voisi antaa kaikille vain kaikkea lisää se olisi niin niin kovin helppoa sitten edustaja järvinen toi esille sen että hallitus ei välitä pienituloisista en tiedä mistä olette saanut sen meillä on täällä semmoisia ihmisiä jotka eivät välitä pienituloisista olemme tehneet myös sinne paljon panostuksia sen mitä olemme pystyneet esimerkiksi yle veroa on alennettu takuueläkettä on korotettu kaksi kertaa nämä veroalennukset jotka luvattiin kiky sopimuksen kattavuuden perusteella tulivat nyt myös eläkeläisille omais ja perhehoitoon on panostettu tänään on keskusteltu myös siitä että yrittäjille on hyvitetty

raskaudesta aiheutuvia kuluja se on hallituksella yritämme monin keinoin tukea ihmisiä minusta on aika mielenkiintoista käyttää tämmöisiä termejä että hallitus ei välitä niin että siinäkin mielessä no ymmärrän kyllä tietysti että halutaan antaa viestiä että on mahdollisimman raflaavaa kielenkäyttöä edustaja myllykoski otti esille historiamuistelussaan myös viime kesän tilanteet miten miten ja hän käytti sanaa pakkolait niin kuin koko oppositio silloin käytti se oli opposition luoma termi sehän oli oikeasti kilpailukykysopimus mistä puhuttiin kyllä minun mielestäni kaikki lait ovat sitovia ja velvoittavia ei ole ei ole ideana se että että niitä lakeja voi noudattaa jos huvittaa noudattaa eivät ne yleensäkään sellaisia ole se mikä myöskin tuntui oudolta edustaja myllykosken puheissa oli se että hän sanoi että hallitus uhkasi laeilla siis minä minä en koe uhkauksena sitä että eduskunta kansanedustajat ministerit kertovat että

velvollisuus ja oikeus tehdä lainsäädäntöä ei kai se nyt ole uhkaus jos sellainen henkilö kertoo että joudumme ehkä tekemään näin tai näin tai näin sekin pitää ymmärtää että on mandaatti ja velvollisuus säätää lakeja ei ei sekään ole ratkaisu jos asiat menevät huonosti ja aina vain huonompaan suuntaan että sitten seisoisi tumput suorana ja sanoisi että emme me voi tehdä mitään tästä ei ole yhtenäistä konsensusta koko eduskunnassa se se olisi aika aika hullua ei ei semmoista tilannetta voisi olla me emme voisi yhtäkään lakia säätää jos meillä pitäisi olla yksimielisyys aivan kaikesta sitä varten meillä on tällainen systeemi että on hallitus ja oppositio ja ja teidän tehtävänne onkin

oppositio sanoisi pakkolait edustaja filatov kertoi että oli joitakin vaikutusarvioita ja ja mitä kaikkea että ne olivat kovin huonoja ne kaikki lait hallituksen työkalupakki on rajallisempi kuin ammattiyhdistyksillä kaikki muistamme sen mutta eiväthän ne olleet koskaan hallituksen esityksinä asti samalla lailla arvioitavana kuin hallituksen esitykset niin että ne olisivat käyneet valiokunnassa täällä laaja asiantuntijakuuleminen se on hyvä muistaa että ne eivät olleet valmiita esityksiä

arvoisa puhemies

tavallaan se on aivan oikea analyysi minkä voi sanoa ja siitä myös vihreät kantavat omalta osaltaan vastuuta vaikka pienenä puolueena olimme mukana ja toki siinä vaiheessa kun hallitukseen mennään on siitä tietyt keskeiset sopimukset

äänestäjille viedä tiettyjä asioita eteenpäin ja jos on läsnä hallituksessa josta viedään pohja pois niin silloin jää vain se yksi vaihtoehto eli pitää kiinni sanoistaan ja siirtyä sitten oppositioon mutta mitä tulee tämän vaalikauden toimintaan niin ehkä juuri sen takia että viime vaalikausi oli kuin lutakko tämän vaalikauden aikana on pyritty mahdollisimman dynaamisesti nopeasti viemään asioita eteenpäin ja se on johtanut siihen että monien lakiesitysten osalta ensin päätetään sitten pohditaan ja lopuksi perutaan eli kolmen p kirjaimen linjaan se on sanottava kun seuraa kuinka paljon hallitus tekee esityksiä vetää niitä pois ja jättää tekemättä monia vaikutusarviointeja ja myöhemmin huomaa mitä tulikaan tehtyä tämä kolmen p kirjaimen linja tapahtuu sen kautta edustaja hoskonen piti tärkeän puheenvuoron jossa toi paljon hyviäkin näkökulmia esiin mitä tulee näihin korkoihin valtiovarainvaliokunnassa olemme saaneet suomen huippuekonomisteilta hyvin yksiselitteisen näkemyksen siitä että jatkossa tulemme näkemään tämmöistä stagnaatiotilannetta elikkä tämmöistä pitkää nollakasvun tilannetta jatkumaan jopa vuosikymmeniäkin eteenpäin kauas horisonttiin asti tätä korkoriskiä ei ainakaan suomen huippuekonomeilla ole samalla tapaa näköpiirissä en tiedä mistä edustaja hoskonen on tämän viisi vuotta napannut mutta tämä on hyvä ja tärkeä aihe käydä keskustelua tärkeintä mitä edustaja hoskonen nosti kritiikissään mitä vihreästä näkökulmasta tahdon tuoda esiin on se että nyt olisi ensiarvoisen tärkeää välttää niitä hätiköityjä leikkauspäätöksiä jotka vähentävät samaan aikaan myös valtion tulopohjaa

ole tuotu vielä päivänvaloon sellaisia toimia jotka oikeasti kunnolla purisivat yleinen ekonomistiarvio on se että tähän seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysastetavoitteeseen ei näillä toimin päästä ja iso ongelma on siinä sitten se kuten valtiovarainministeri orpo on kahteen otteeseen tässä salissa meidän kaikkien kuullen kertonut että jos työllisyysastetavoitteeseen prosentin asteeseen ei päästä niin siinä tapauksessa tulee uusi leikkauskierre

on valtiovarainministeri orpo kahteen otteeseen tässä salissa tuonut esiin että joudutaan uudestaan harkitsemaan näitä näitä leikkauksia ja se on ihan selvä asia minä itse asiassa pidän hieman omituisena sitä että juuri tänä vuonna hallitus tekee ikään kuin hieman lepsummankin budjetin ja tästä budjettikuristakin lipsuu ja kun se lipsuu nimenomaan sen kautta että se tekee mittavat veroratkaisut joista hyötyvät kaikkein eniten omistavat niin nämä eurot eivät kanavoidu työllisyyteen eivätkä realisoidu siihen kotimarkkinakysyntään voidaan puhua ostovoimasta mutta mikä osa ostovoimasta realisoituisi kotimarkkinakysyntään ne ovat kaksi tyystin eri asiaa homman pihvi on myös se että prosentuaalisesti joo kaikki saavat veronalennuksia tasasuuruisesti mutta euromääräisesti eivät ja jos vaikka puoliväliriihessä katsotaan että valtiontaloudessa on tapahtunut sama kehitys elikkä budjettialijäämä lisääntyy rakenteellinen alijäämä lisääntyy valtion velkaantuminen lisääntyy ja on tehty tämmöinen hieman keveämpi löysemmän finanssipolitiikan budjetti niin johtaako se se sitten siihen tilanteeseen että nimenomaan sitten asiakasmaksujen kautta uusien leikkausten kautta kerätään pois ne pienet roposet niiltä pienituloisilta ihmisiltä jotka ovat saaneet sen pienen osuuden näistä veronkevennyksistä

on myös yleinen ekonomiarvio että vastuullinen hallitus ei rakenna koko talouspolitiikan linjaansa yhden kiky kortin varaan vaan pitäisi pystyä ennakoimaan mitä tulee tapahtumaan näin nopeasti muuttuvassa maailmassa sementoidun rakenteen luominen ei ole viisasta talouspolitiikkaa koska se kaventaa niin voimakkaasti sitä muutoskykyä ja viimeisenä huomiona otan esiin edustaja mäkelän puheenvuoron

kyllä jokaisessa puolueessa ja eduskuntaryhmässä on monipuolisia mielipiteitä se on hyvä asia niin pitääkin olla joku puheenjohtaja mainitsi ennen vaaleja hyvin voimasanaisesti alle tonnin tuloja saavilta ei saa ei pidä eikä voi leikata ilmeisesti koko perussuomalaisten eduskuntaryhmä on eri mieltä puolueen omien vaalilupausten kanssa yksimielisesti

arvoisa puhemies edustaja aallolla oli erittäin hyvä puhe mutta ilmeisesti hän tarkoitti meitä koska meillähän on se mihin me pyrimme edelleen ja ja meidän puolueohjelmamme on edelleen voimassa elikkä me pyrimme tulevaisuudessa siihen että jokainen voisi saada tuhat euroa tuhat euroa verottomana emme ole valitettavasti ainoa puolue emmekä me ole voineet suomen taloutta saada siihen kuntoon että me olisimme siihen vielä päässeet mutta tämä meidän puolueohjelmamme on edelleen voimassa ja me ryhmänä seisomme meidän puheenjohtajamme sanojen takana elikkä meillä ei ole kahta eri linjaa eikä julkilausumaa tässä asiassa pyrimme siihen edelleen

arvoisa puhemies edustaja meri omassa puheenvuorossaan peräänkuulutti sitä kun sanoin että hallitus ei välitä pienituloisista hän mainitsi että yle veroa on alennettu takuueläkettä on nostettu mutta katsotaan sitä mikä jää viivan alle terveydenhuollon asiakasmaksuja on korotettu matkakorvauksia on leikattu lääkekattoa on kasvatettu kansaneläkeindeksiä on leikattu ja kun veroratkaisut ovat vielä suurituloisia tukevia niin viivan alle jää se että pienituloisten eläkeläisten ostovoima järjestelmällisesti heikkenee ja tämä koskee kaikkia eläkeläisiä joiden tulot ovat alle kaksituhattaviisisataa euroa ja kun puhuitte takuueläkeläisistä niin kaikkein surullisinta on se että nimenomaan takuueläkeläisten ostovoima leikkautuu ja heikkenee kaikkein te vaalilupauksissanne puhutte siitä että alle tuhannen euron tuloja ei saa leikata te todellisuudessa leikkaatte ostovoimaa kaikkein eniten

täysin samaa mieltä siitä että jos puhutaan siitä että perussuomalaiset ovat pitäneet huolen köyhistä niin näin ei todellakaan ole ollut se se ei pidä paikkaansa nyt kaikkein vähäosaisimmilta viedään viedään myöskin tässä nyt käsiteltävänä olevassa asiassa nimittäin ne jotka tienaavat kaikkein vähiten eivät saa yhtään mitään ja tämäkään ei tuo eikä kiky sopimus tuo yhtään mitään eläkeläisille ei köyhille lapsiperheille ei sairaille ei niille joilla ei ole tuloja

puhemies en jatka tästä enempää mutta on ihan pakko mainita se että eihän kiky sopimuksella voitaisikaan määritellä muita kuin työntekijöiden asioita eihän siellä voi ruveta määrittelemään minkälaisia lääkekorvauksia tai muuta muuta on sen minä haluaisin sanoa että puhuin siitä että meidän puolueohjelmamme on edelleen voimassa me pyrimme siihen emme ole missään sanoneet sanoneet että kun me pääsemme hallitukseen niin voimme kaikille luvata että tämä meidän puolueohjelmamme toteutuu heti ensimmäisenä vuotena

arvoisa puhemies

parannetaan jotka tienaavat alle neljätoistatuhatta euroa vuodessa eli ihmisten jotka tienaavat rapiat tuhat euroa kuukaudessa heiltä tämä sairausvakuutusmaksu poistetaan ja sehän on aivan loistava asia mutta tässä jälleen kerran nähdään se että hallitus ei katso sitä mitä nämä päätökset todellisuudessa merkitsevät tässä ei katsota sitä tuleeko tästä mahdollisesti kannustinloukku ja sehän tästä tulee nimittäin jos ihminen tienaa vuodessa kolmetoistatuhattayhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän euroa yhdeksänkymmentäyhdeksän senttiä häneltä ei tätä maksua mene mutta jos palkka nousee sen yhden sentin eli neljääntoistatuhanteen niin silloin maksu menee ja laskennallisesti se nousu on satakuusikymmentä prosenttia se on kaksisataa euroa millä tavalla tämä auttaa ihmisiä menemään töihin ja pysymään töissä ja hankkimaan parempaa elantoa itselleen sitä en ole laskenut kuinka paljon pitää tienata että saa sen kaksisataa euroa kurottua umpeen mutta ei se ihan pienellä rahalla lähde tietystihän tähän samaan liittyy myöskin tämä työnantajan sairausmaksun alennus joka liittyy kikyyn eli kyllä nyt hieman koskee myöskin työnantajia ei pelkästään työntekijöitä ja se on ehdottomasti paljon parempi asia kuin pakkolaki mutta sen toinen puoli on se että se aiheuttaa ihan ilmiselvästi loven sairausvakuutuksen rahoitukseen nämä uudistukset pienentävät työnantajien vakuutusmaksuosuutta seitsemänsataakuusi miljoonaa euroa ja pienituloisten päivärahamaksuosuutta kuusikymmentäkolme miljoonaa euroa ja nyt kun mietitään mistä otetaan tämä korvaava rahamäärä koska eivät nämä summat ole olleet tuulesta temmattuja millä ne ne korvataan korvataanko ne kenties sosiaaliturvan pienentämisellä niin jos näin on se on kyllä kaikkea muuta kuin köyhän kansan

huomioimista ja köyhän kansan auttamista eteenpäin tässä tässä esityksessä on niin että tämä pienituloisille suunnattu kompensaatio kohdistuu nyt palkansaajille ja yrittäjille se ei kohdistu niin kuin kikyn mukaan ei tietenkään kuulukaan kohdistua

eläkeläisille joiden ostovoima heikkenee ensi vuonna eikä se kohdistu pienituloisille lapsiperheille joiden ostovoima niin ikään heikkenee ensi vuonna ja sitä ei tietenkään tähän voi vaatia mutta sen voisi jokainen pitää mielessään että heilläkin pitäisi olla ostovoimaa nyt pyytäisinkin että hallituspuolueiden edustajat veisivät viestiä eteenpäin ja pyytäisivät että hallitus jollakin tavalla pohtisi tätä kolmentoistatuhannenyhdeksänsadanyhdeksänkymmenenyhdeksän pilkku yhdeksänkymmenenyhdeksän neljäntoistatuhannen euron rajaa jonkinlainen jonkinlainen lievennys tuossa välissä täytyy olla koska muutoin se on täysin kohtuuton todella pienituloisille ihmisille nimittäin eipä tämä neljätoistatuhatta euroa vuodessa ihan taida tällä hetkellä riittää edes euroopan unionin asettamaan köyhyysrajaan kyllä nyt pitää pikkuisen tarkentaa näitä asioita ja kannattaa tehdä se vaikuttavuusarvio vaikuttavuusarvio siitä ja kurkistaa mitä on sen mitalin toisella puolella ettei tarvitse aina sanoa että moni kakku päältä kaunis

niitä oli kaksikin jossa vihreät olivat mukana melkein loppuun asti rahoitti kaikki etuudet velanotolla velkaa otettiin valtiolle kaksikymmentä miljardia kunnille seitsemän miljardia valtionosuusleikkauksien tähden valtion kassaa syötiin seitsemän miljardia ja niin edelleen eli valtavalla velanotolla kuitenkin kävi niin että työttömyys kasvoi sadallatuhannella kun hallitusohjelmassa oli lupaus että satatuhatta työpaikkaa luodaan niin satatuhatta meni

näin on peruttu ja tehty toinen ratkaisu tämä on järkevää ja tämä on vastuullista politiikkaa myös edellisellä kaudella olisi pitänyt olla tällaista järkevää ja vastuullista politiikkaa mutta otetta ei ollut edustaja aalto puhui koroista nyt eletään negatiivisten korkojen aikaa ekp on keinonsa käyttänyt talouden elvyttämiseen ja meilläkään ei ole siihen juuri varaa te ottaisitte velkaa hulvattomasti ja pitäisitte kaiken ennallaan juuri niin kuin viime kaudella teitte ja se ei tuottanut tulosta nyt hallituksella on toinen linja ja se tuottaa tuloksia komission selvityspyyntö on edustaja aalto erittäin vakava se joka eilen tuli mutta hallitus pystyy siihen uskoakseni vastaamaan juuri sen tähden että sen politiikka on vastuullista arvoisa

puhemies edustaja kankaanniemelle todettakoon että viime vaalikauden aikana monista huonoista asioista huolimatta tehtiin kuitenkin mittavat viiden pilkku viiden miljardin euron menosopeutukset kokonaisuudessaan ja työttömyyteen nimenomaan nämä automaattiset vakauttajat eli kun työttömyys lisääntyy ja sosiaalimenot kasvavat ne vaikuttavat totta kai siihen velanoton määrään mitä olisi tapahtunut jos sosiaalipolitiikasta ei olisi pidetty huolta silloin olisi huomattavasti isompi pommi meidän kansantaloudessa ja kun viime vaalikauden aikaiset sokit iskevät on aika sama kuka on oikeastaan valtiovarainministeri ja kuka on hallituksessa koska jos tuli satatuhatta uutta työtöntä niin toisentyyppisillä toimilla olisi tullut helposti kaksisataatuhatta viiva kolmesataatuhatta uutta työtöntä ehkä se selittää aika paljon sitä mitä tehtiin ja millä tapaa tehtiin aina olisi voinut parantaa juoksuaan mutta tämä on tosiasia
arvoisa

puhemies edustaja aalto totesi että että viime vaalikaudella tehtiin viiden pilkku viiden miljardin sopeutukset eli säästöt no verotusta kiristettiin mikä lamautti

taloutta entisestään mutta ne säästöt olivat valtaosin lähes kaikki tosin koulutuksesta jonkin verran kuntien valtionosuuksien leikkauksia kunnat velkaantuivat hirvittävästi kunnat irtisanoivat väkeä kunnat joutuivat heikentämään palveluita kriisikuntia tuli lukuisasti tällä hetkellä kriisikuntia ei ole tiedossa yhtään ja kuntatalous on vahvistumassa niin kuin jyväskylänkin osalta tiedetään budjetti on ensi vuonna jopa tasapainossa se on uskomaton saavutus viime kaudella suunta oli aivan toinen te velanotolla joka

oli velansiirtoa kunnille valtiolta yrititte peittää niitä toimettomuuksia mitä hallituksen politiikassa oli

arvoisa puhemies pakko tuoda esiin se että menosopeutus tarkoittaa muutakin asiaa kuin puhtaasti veron korottamista tai menojen leikkaamista viime vaalikaudellahan tämä veronkorotusten ja menojen välinen suhde oli vaalikaudella muun muassa talouspolitiikan arviointineuvosto toi esiin sen kritiikkinsä että kokonaisveroaste ei nouse se on hallituksen ankkuroima tavoite ja se turhan paljon kaventaa sitä finanssipolitiikan liikkumavaraa mitä voitaisiin tehdä tässä tilanteessa se on virheellinen linjaus ja nimenomaan suomen talouspolitiikan kovimmat ekonomit ovat tämän tämän

ei ole perehtynyt talouspolitiikan lainalaisuuksiin tässä keskustelussa on vihreitä siitä että he ovat olleet ikään kuin kahdella linjalla kulkemassa mutta ei tarvitse kuin seurata tätä keskustelua onko se että hallitus peruuttaa asioita tai eduskunta ei hyväksy hallituksen esittämiä lakeja synti vai siunaus edustaja meren mielestä se oli synti kun sitä teki edellinen hallitus mutta edustaja kankaanniemen mielestä se on siunaus kun sitä tekee tämä hallitus minäkin pidän sitä tämän hallituksen parhaina tekoina nimittäin nämä peruutetut lait ovat olleet sellaisia että jos ne olisi säädetty niin ne olisivat vieneet suomea

sen vuoksi että täällä nousi esiin hartzin komitea ja minijob ja sen tulokset työllisyyden näkökulmasta työelämä ja tasa arvovaliokunta oli perehtymässä saksan malliin ja itse asiassa kuulimme saksalaisten tutkijoiden tekemää arviota hartzin komiteasta ja heidän mielestänsä työllisyystuloksia ei suinkaan tullut tämän minijobin ansiosta vaan sen ansiosta että siellä ruvettiin harjoittamaan aktiivisempaa työvoimapolitiikkaa siellä tehtiin myös muita uudistuksia jotka liittyivät eläkkeisiin ja muutamiin muihin muihin etuuksiin eli se että ihmiset pistetään nälkäpalkalla tekemään montaa työtä ei tuo yhteiskuntaan taloudellista hyvää vaan vasta se että työn tuottavuus saadaan nousemaan ja ja jos mietitään mistä tuli pakkolaki termi niin sen antoivat oikeusoppineet sen vuoksi että kyse oli varsin poikkeuksellisesta lainsäädäntöpakettiehdotuksesta joka siis oli hallituksen ehdotus ja oli lausuntokierroksella ja noissa lausunnoissa voimakkaasti kritisoitiin sitä että se ei paranna työllisyyttä eikä tuo sitä hyvää mitä siltä oli odotettu pakkolaeiksi nimettiin ne lait jotka kieltävät sopimasta paremmin ja jotka puuttuivat niihin mekanismeihin joita työehtosopimuksilla on normaalisti sovittu
edustaja järvinen no myönnän nyt vielä tämän vastauspuheenvuoron edustaja meri
kiitos arvoisa puhemies puhuin hieman eri asioista kun puhuin siitä kuinka seurasin tätä edellisen hallituskauden toimintaa kun en itse ollut eduskunnassa isoja hankkeita kaatui ja mikään ei mennyt eteenpäin ja täällä äänestetään omia hankkeita kumoon se on hieman eri asia kuin se että joku asia on valmistelussa ja sitä pohditaan eikä se ole täällä vielä hallituksen hallitus kuulee osapuolia ja toteaa että ei tämä ole hyvä näin ja me kuitenkin viemme isoja asioita eteenpäin mutta toki me voimme näistä saivarrella ja jos se nyt on ainoa asia mistä haluaa täällä pitää puheenvuoron niin hyvä on sitten kuitenkin pidän tärkeänä että eduskunnalla on mandaatti säätää lakeja ja minusta on jotenkin kuitenkin outoa että käytetään sanaa pakkolaki jos sitä joku muu käyttää niin ei sitä ole itse pakko

arvoisa puhemies kun täällä on puhuttu paljon edellishallituksen soutamisesta ja huopaamisesta niin niin täytyy sanoa että ei ole kauhean iloista katseltavaa ollut tälläkään hallituskaudella se tapa millä erilaisia lakeja lakiesityksiä on tuotu tuotu pöydälle ja millä innolla niitä on ajettu kunnes sitten loppujen lopuksi ne on vedetty pois käsittelystä otan nyt esiin vain muutaman esimerkin esimerkiksi katumusveroa ajettiin kovaa vauhtia se lopulta onneksi kaadettiin päivähoitomaksuja oltiin korottamassa ja täällä kuultiin tulenpalavia puheenvuoroja sen puolesta miksi se on aivan pakko tehdä kunnes hallitus ymmärsi että parempi onkin taipua ja vetää korotukset pois sama koskee eläkeläisten asumistuen leikkaussuunnitelmia nekin oli pakko tehdä mutta kun oppositio tarttui asiaan niistäkin luovuttiin viimeisin esimerkki on invalidilisien leikkaussuunnitelmat joista onneksi hallitus luopui eli täytyy sanoa että kyllä näin oppositiosta katsottuna täytyy nyt olla iloinen siitä että hallitus on paitsi soutanut myöskin huovannut erittäin tärkeissä asioissa ja kun katsoo asioita tästä eteenpäin niin sellaisia asioita joissa ne airot voisi huopausasentoon jälleen ottaa on muun muassa kakkostyypin diabeetikon lääkekorvausleikkaukset

useaan kertaan mainittiin palaan vielä muutamiin keskustelussa esille tulleisiin asioihin ensinnäkin edustaja kankaanniemi toi hyvin esille edellisen hallituksen linjan siirtää päätöstensä hinnan kunnille kuntien valtionosuuksia leikkaamalla ja velvoitteita lisäämällä kunnat lopulta tuottavat palvelumme jos kunnat tukahdutetaan niitä palveluita ei voida käytännössä tuottaa tuottaa kuntalaisille tämä hallitus ei kunnilla asioita maksata paitsi ehkä yhden pienen asian hallitushan alentaa pienituloisten päivähoitomaksuja kuten alun perin oli suunniteltu sen joutuvat monet kunnat kaivamaan budjetistaan mutta mielellään se kunnissa kaivetaan koska asia on tärkeä mitä tulee vihreiden kritiikkiin perussuomalaisten tavoitteita kohtaan tarkistin juuri että vihreät on puolueena perustettu vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän ilmastonmuutos on oikeastaan vasta keksitty jälkeen ilmastonmuutos on käynyt kiihtymään sen jälkeen onko nyt niin että vihreät kannattavat ilmastonmuutosta vai eivätkö he halua tai voi tehdä asialle mitään tämä logiikka on suurin piirtein samanlainen kilpailukykysopimus tuo meille työpaikkoja työpaikat tuovat verotuloja ja verotuloilla voidaan huolehtia niistä jotka eivät voi huolehtia itsestään jos valtio menisi verotulojen puutteen vuoksi konkurssiin kansainvälisen rahoituksen ohjaukseen niin siinä tilanteessa pienituloiset vasta kärsisivätkin jos ette usko niin kysykää kreikasta

tässä on käyty todella monipuolinen keskustelu sairausvakuutuslain muuttamisen ympärillä mutta kun se on osa kiky sopimusta ja sitten toisaalta kiky sopimus on tärkeä osa hallituksen politiikkaa jolla suomi on saatu nousuun niin on aihetta tätä keskustelua käydä arvoisa puhemies edustaja aallolta vielä olisin toivonut kommenttia tähän eu komission selvityspyyntöön te esitätte että nyt otetaan velkaa ja annetaan kaikkien tai ainakin suurimman osan menoista olla ja ja kulua eli otetaan velkaa juokseviin kulutusmenoihin mitä te vastaatte tämän politiikan osalta eu komissiolle kun se selvitystä pyytää suomen tilanteesta minusta tämä on sen verran vakava kysymys että siihen on syytä pysähtyä hetkeksi mitä tulee sitten maahanmuuton kustannuksiin joihin edustaja järvinen viimeksi puuttui niin miltei miljardi euroa menee tänä vuonna neljänkymmenentuhannen maahantulijan kustannuksiin byrokratiaan ja ylläpitoon se on valtava summa ja te haluatte että se edelleen rajat ovat auki ja etuudet ovat mahdollisimman hyvät on hienoa että toisaalta on näin mutta tämä raha on kyllä kohtuuttoman suuri sillä voitaisiin auttaa sanotaan puolella siitä voitaisiin auttaa miljoonia ihmisiä jotka ovat todella hädässä siellä pakolaisleireissä lapsia vanhuksia sairaita naisia jotka kärsivät todella paljon täällähän tilanne on aivan toinen

teidän kaudellanne te

arvoisa puhemies on tämä sali mielenkiintoinen paikka kun täällä käyttää puheenvuoron siitä että hallituksen suunnittelema kotoutumistuki joka on yhdeksänkymmentä prosenttia suomalaisesta perusturvasta lisäisi meidän kulujamme sen sijaan että vähentäisi niitä niin sen perusteella voidaan vetää johtopäätös että haluan laittaa rajat auki ja saattaa suomeen rajattoman määrän turvapaikanhakijoita ja ja muita ulkomaalaisia todella mielenkiintoinen tulkinta mutta mitä tulee tähän itse kotoutumistukeen jos se menee läpi mikä tuntuu kyllä tässä kohtaa hyvin omituiselta se tarkoittaa sitä että yhä suurempi joukko ajautuu toimeentulotukiluukulle ja se tarkoittaa sitä että tämän porukan ei kannata ottaa pienintäkään työtehtävää vastaan koska heitä ei suojaa silloin kolmensadan euron suojaosa kuten kuten suojaa työmarkkinatuen varassa olevia

toimii itseään vastaan mitä tulee vielä kuntien valtionosuuksiin hienoa jos niitä ei leikata kannattaa muistaa kuitenkin että kunnan tuloihin vaikuttaa myös se kuinka paljon sen asukkaat tienaavat ja kun pienituloisilta leikataan eniten se on vahvaa aluepolitiikkaa mitä tämä hallitus tekee ja se aluepolitiikka on itä ja pohjois suomen kannalta kohtuullisen karmaisevaa kun muistetaan että meillä asuu siellä paljon suurempi osuus niistä pienituloisista

herra puhemies vastaan edustaja kankaanniemelle vihreitten vaihtoehtobudjettihan lähtee siitä perusprinsiipistä että pysyvien menojen ja tulojen välinen tasapaino on sama tismalleen sama ja se mikä erottaa näitten raamien sisällä vihreät hallituksesta me käytämme rahaa kohdasta a kohtaan b ja se meidän ideamme on nimenomaan se että nyt pitäisi viedä voimakkaasti eteenpäin isoja työllisyyttä edistäviä rakenneuudistuksia joita vauhdittamaan voidaan ottaa julkisia investointeja tämä on muun muassa danske bankin pääekonomistin kuoppamäen linja myös etlan keskeinen linja voi miettiä mikä on parempi aika tehdä joka tapauksessa myöhemmin tehtäviä investointeja kuin se hetki jolloin meillä on jopa miinuskorot ja pitkäaikaisissa lainoissa nollakorot ja samaan aikaan meillä on massatyöttömyys sitä sopii pohtia tämän linjan minä toisin esiin myös komissiolle koska kaikkein keskeisintä on aikavälin ja pitkän aikavälin talouden tuottavuuskehitystä katsoa mikä vaikuttaa tuottavuuteen kaikkein eniten se on koulutus tutkimus ja tiede näistä me emme leikkaa emmekä me leikkaa kotimaisesta ostovoimasta sen takia että tämänhetkinen pieni talouskasvun vire syntyy nimenomaan rakentamisesta ja kotimaisesta kulutuksesta jos siitä leikataan liikaa se pieni kipinä joka tuo kansantalouden kamiinaan sen takia pitää miettiä miten vaikutukset vaikuttavat pidemmällä aikajänteellä ei vuosineljänneksellä vaan vuosisataneljänneksellä

kävin miettimään miksi nyt vihreät tämän maahanmuuton tähän keskusteluun toivat mukaan kun puhutaan sairausvakuutuslain muuttamisesta mutta onhan näillä tietenkin se yhteys että jollei sitä miljardia sinne maahanmuuton kustannuksiin tarvitsisi laittaa niin myöskään kilpailukykysopimukseen ja muihin säästötoimiin ei olisi niin suurta painetta nyt kun te tässä paikalla olette niin voisin esittää teille saman kysymyksen jonka olen esittänyt niin monta kertaa aikaisemmin vihreille mutta jäänyt ilman vastausta te te olette sitä mieltä että maahan tarvitaan lisää maahanmuuttoa kuinka miten monta maahanmuuttajaa te suomeen haluatte kuinka monta turvapaikanhakijaa te suomeen haluatte kertokaa joku määrä me voimme laskea sille hinnan sen jälkeen voidaan keskustella teidän talouspoliittisen linjanne viisaudesta ja maahanmuuttopolitiikkanne viisaudesta

arvoisa puhemies edustaja mäkelälle ei kukaan ei kukaan ihminen tässä maassa pysty antamaan vastausta tuohon kysymykseen kuinka paljon maahanmuuttajia turvapaikanhakijoita me tarvitsemme sen näyttää tulevaisuus mutta ilman muuta selvää on se että jos syntyvyys on kovin alhaisella tasolla ja menee edelleenkin alaspäin kuin lehmän häntä tulemme jatkossa jatkossa tarvitsemaan enemmän maahantulijoita kuin mitä olemme aiemmin tarvinneet

huomiota siihen että tässä on pitkän aikaa käyty keskustelua maahanmuuttopolitiikasta ja sillä en näe nyt olevan tässä päiväjärjestyksen kohdassa olevan asian kanssa oikeastaan minkäänlaista tekemistä pyydän tästä lähtien siirtymään asiaan käymään keskustelua siitä mitä päiväjärjestyksessä sanotaan
kiitos olen arvoisa puhemies kanssanne prikulleen samaa mieltä ja olin juuri sanomassa että luulin keskustelevani sairausvakuutuslain muuttamisesta mutta halusin vastata vain edustajan kysymykseen kun se suorasti meille esitettiin

anteeksi että puhuin maahanmuutosta mutta edustaja järvinen taisi siitä vähän niin kuin avata edustaja aalto ei kyllä vastannut vielä kun tässä sairausvakuutuslaissa niin kuin monessa muussakin te vaaditte lisää menoja miten te vastaatte komission selvityspyyntöön suomen talouden tilanteesta tämä jäi vastausta vaille kunnat voittavat tämän budjetin mukaan kolmekymmentäyhdeksän miljoonaa tämä vahvistaa kuntataloutta se on historiallista liikenneinfraan pannaan rahaa enemmän kuin koskaan mutta te haluatte edustaja aalto ottaa velkaa vielä lisää

arvoisa puhemies pidän tämänkin keskustelun hyvin lyhyenä koska tämä ei aivan suoranaisesti liity enää tähän käsiteltävään päiväjärjestyksen mukaiseen asiaan ja totean edustaja kankaanniemelle että lukekaa vihreiden

siitä vain yhden asian pysyvien menojen ja pysyvien tulojen välinen tasapaino on prikulleen sama budjetin sisällä kehyksen sisällä on arvovalinta mihin rahaa käytetään jälleen kerran muun muassa ylen tutkimuksissa ja uutisoinnissa vihreitten vaihtoehtobudjetista seuraavaa on kaksi tapaa tehdä asioita ekonomistikunta ei osannut sanoa kumpi on parempi tai huonompi mutta selvää on erilainen arvovalinta erilainen arvovalinta vihreitten vaihtoehtobudjetissa ja hallituksen linjassa sama euromäärä voidaan käyttää eri tavoin miten se käytetään se on jälleen kerran poliittinen arvovalinta

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies käsittelyssä on siis lakiehdotus joka muuttaisi aikuiskoulutustukea koulutusrahasto lakia ja työttömyysetuuksien rahoituslakia

valiokunta piti tätä esitystä kannatettavana vaikka esittikin siihen muutamia kriittisiä huomioita hyvänä valiokunta piti sitä että näissä uusissa säännöksissä tuodaan myös ulkomaantyö mukaan siihen laskettuun työssäoloaikaan mikä mikä on tämän aikuiskoulutustuen edellytyksenä eli kyse on siitä että jos työtä on tehty euroopan unionin jäsenvaltiossa euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai sveitsissä niin jatkossa tämäkin työ lasketaan ikään kuin työssäoloehtoon aikuiskoulutustuen suhteen tämä on ehdottomasti hyvä asia

ajateltiin että säästötoimena tämä koko aikuiskoulutustuki olisi muutettu lainaksi valiokunta tuumi että esitetyistä muutoksista ja näistä säästöistä huolimatta aikuiskoulutustuki tarjoaa edelleen palkansaajalle kohtuullisen opiskelunaikaisen taloudellisen tuen tuki on nimenomaan työelämään siirtyneille kannustin kehittää omaa osaamistansa ennen muuta siksi että työ ja elinkeinoelämän muut tarpeet muuttuvat jatkuvasti tuki myös parantaa ihmisten työllistymistä ja jatkotyöllistymisen mahdollisuuksia kun on arvioitu sitä mikä aikuiskoulutustuen merkitys on niin itse asiassa koulutusrahaston teettämän tutkimuksen mukaan niistä ihmisistä jotka ovat käyttäneet aikuiskoulutustukea yhdeksänkymmentäkuusi prosenttia koki että tuki on melko tärkeä tai erittäin tärkeä opiskelun mahdollistava tekijä samalla tavalla ajattelivat myös työnantajat joiden työntekijät olivat käyttäneet tukea

yhdeksänkymmentäkolme prosenttia oli samaa mieltä

tai melko tärkeä valiokunta kiinnitti huomiota tasa arvovaliokuntana siihen että tässä esityksessä ei ollut tehty sinänsä sukupuolivaikutusten arviointeja mutta on selvää tilastot osoittavat sen että aikuiskoulutustukea käyttävät enemmän naiset kuin miehet sen käyttö on kasvanut viime aikoina voimakkaasti ja naisten käyttö on kasvanut enemmän kuin miesten käyttö kun arvioidaan vuoden kaksituhattaviisitoista tuen käyttäjiä jolloin heitä oli kaksikymmentätuhatta niin heistä viisitoistatuhatta oli naisia ja viisituhatta oli miehiä valiokunnan keskusteluissa nousi esiin se että kun tehdään sukupuolivaikutusten arviointeja niin ei pitäisi miettiä pelkästään sitä

mitkä ovat lain vaikutukset heihin jotka ovat enemmistökäyttäjiä vaan pohtia myös niitä syitä mistä johtuu se että toinen sukupuoli käyttää vähemmän jotakin etuutta tai tukea ja tämä pitäisi jatkossa ottaa myös näissä arvioinneissa huomioon sitä ei itse asiassa ihan mietintöön asti kirjattu mutta uskon että tästä mieltä valiokunta sen sijaan kiinnitti huomiota siihen että aikuiskoulutustuella opiskelee vähemmän niitä ihmisiä joiden kouluttautumisen tarve itse asiassa on kaikkein suurin elikkä esimerkiksi pelkän perusopetuksen varassa olevien osuus tuen käyttäjistä on vain neljä prosenttia totesimme että myös yrittäjien osuus on vähäinen se on nolla pilkku viisi prosenttia valiokunta piti tärkeänä että näitä molempia ryhmiä kannustettaisiin enemmän koulutuksen piiriin

valiokunta kiinnitti huomiota siihen että aikuisten osaamisen vahvistamista tapahtuu paitsi tällä aikuisopintotuella myös erilaisilla muilla omaehtoisen koulutuksen reiteillä sekä tietenkin esimerkiksi opintotuella ja sen lisäksi myös työvoimahallinnon rahoittamalla työvoimakoulutuksella tai sitten työnantajien rahoittamalla henkilöstökoulutuksella valiokunta piti tärkeänä sitä että työelämään siirtyneitä ihmisiä motivoidaan ja kannustetaan osaamisen päivittämiseen ja tarvittaessa myös uuden ammatin opiskelemiseen ja hankkimiseen ja että yhteiskunta turvaa siihen mahdollisuuden koska esimerkiksi teknologian lisääntyvä käyttö edellyttää ammateissa uusien taitojen ja tietojen omaksumista ja elinikäisen oppimisen periaate on arvokas keino meidän työelämän rakennemuutoksen hallinnassa ja hillinnässä

yhtä uudistusta vaan että arvioitaisiin näitä kaikkia koulutukseen ja opintotukijärjestelmiin kouluttautumisjärjestelmiin liittyvien tukien muutoksia ja niiden vaikutuksia mahdollisuuteen kouluttautua ja suomen osaamispohjan tulevaisuuteen ja
edustaja kontula

puheen ollen esityksessä heikennetään työssä käyvän väestön opiskelumahdollisuuksia sekä rajaamalla opintokuukausien vapaiden kuukausien määrää että myös laskemalla tuen tasoa suunta

on ehdottomasti väärä kun on tiedossa että opiskelu työuran kaikissa vaiheissa on normalisoitumassa ja ja elinikäinen oppiminen on tulevaisuudessa pikemminkin lisääntymässä merkittävästi kuin häviämässä suomen kansallinen menestys vaatii ihmisten kannustamista opiskeluun elämän eri vaiheissa koulutusta tarvitaan enemmän kuin koskaan ja toisaalta digitalisaation ansiosta meillä on siihen enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan siksi esitin tämän lakiesityksen hylkäystä

olen ylipäänsä koulutuksen ystävä mutta liiallisen koulutuksen ja ylikoulutuksen ystävä en suorastaan ole määrä ei korvaa laatua koulutuksessakaan oppositio on täällä salissa kauhistellut pienimpiäkin koulutusleikkauksia vaikka varmasti koulutusjärjestelmässämme olisi järkeistämisen sijaa viisitoista vuotta meillä on tohtoreiden työttömyys yhtäjaksoisesti kasvanut eikä esimerkiksi sellaiseen ole maallamme varaa se on esimerkki mainitsemastani ylikoulutuksesta mutta tässä esityksessä hallitus on lähtenyt siitä että yhteiskunnassa on oikein tukea myös aikuisten opiskelua erityisesti työllistämisen kannalta ja valiokunnan lähestyminen asiassa on mielestäni ollut hyvin rakentavaa sen sijaan että pidettäisiin koulutusta kaiken ratkaisevana ratkaisevana poppakonstina kehottaisinkin katsomaan näitä muutoksia enemmänkin mahdollisuutena koulutuksen perustarkoitus on valmentaa työelämään tämä henki on havaittavissa mielestäni myös valiokunnan mietinnössä pidän hyvänä asiana

arvoisa puhemies me vihreät olemme tämän lakiesityksen kannalla kolmesta syystä ensinnäkin tämä on osa nyt sitä kuuluisaa kilpailukykysopimusta jota kunnioitamme toinen syy on se että tällä nyt esillä olevalla esityksellä saatiin torpattua hallituksen alkuperäinen todella huono esitys jolla aikuiskoulutustuki olisi muuttunut lainamuotoiseksi kolmas syy on se että nyt kun jälleen se on vahvasti tukimuotoinen muutokset ovat sen verran pieniä että niiden kanssa pystyy elämään haasteitakin on tässä kävi jo ilmi se että eräs erityinen haaste on se että nyt tukea käyttävät todellakin eniten ne jotka sitä vähiten tarvitsevat ja vähiten ne jotka sitä todennäköisesti eniten tarvitsevat vähiten sitä käyttävät yrittäjät vain prosenttia ja peruskoulun käyneet vain neljä prosenttia kun suurin osa tuen käyttäjistä on korkeakoulutettuja tai ainakin ammattiin ammattiin koulutuksen saaneita kun tiedämme tulevaisuuden muuttuva ja pirstaloituva työelämä vaatii meiltä yhä uudenlaista oppimista se iso kysymys on se miten saamme turvattua monimuotoisen itsensä kehittämisen elämän mittaisen oppimisen työvoimakoulutus henkilöstökoulutus ovat yksi ratkaisu mutta myös aikuiskoulutustuen suosio joka on kasvanut tasaisesti vuodesta kaksituhattakymmenen asti on selkeä osoitus siitä että sitä jatkossakin tarvitaan vähintään yhtä paljon kuin tähän asti

puhemies kun äsken puhuin valiokunnan puheenjohtajana niin nyt haluan sanoa muutaman sanan sosialidemokraattien näkökulmasta niin kuin sanoin aikaisemmassa keskustelussa silloin kun tehdään joku sopimus niin meillä on tapana tukea kaikkia niitä esityksiä jotka siihen kokonaisuuteen kuuluvat olivat ne sitten mukavia tai ikäviä tämä kyllä kuuluu sinänsä ikäviin esityksiin jos me me mietimme sitä nopeaa rakennemuutosta joka yhteiskunnassa on

ja aikuiskoulutustuki on yksi kouluttautumisen mahdollisuus niin se jos joku on ennaltaehkäisyä työttömyyden näkökulmasta koska se lähtee siitä että ihminen on töissä tunnistaa että hän tarvitsee joitakin uusia elementtejä jotta voi työssänsä selvitä tai vaikkapa saada uuden pätevyyden jos vaikka me olemme täällä muuttaneet pätevyyttä joissakin julkisissa tehtävissä

ja sitten sosiaalityön puolelle lisäksi voisi sanoa että opetusala on toinen sellainen sektori jolla ammattitaitoisesta työvoimasta aina joskus on pulaa ei tällä hetkellä niin voimakkaasti eli tämä vastaa osaltansa myös työvoiman saatavuusvaikeuksiin ongelmallista on se että tätä tukea leikataan kestoltansa koska useimmiten juuri meidän järjestelmiemme ongelma on se että jos pitää hankkia ihan kokonaan uusi ammatti olipa sitten kyse vaikka työvoimapoliittisesta koulutusta niin tuo tukijakso ei riitä siihen se riittää siihen että täydennetään palasia mutta ei saada sitä ammattitutkintoa ja sen vuoksi ehkä ongelmallisin kysymys on se että kesto lyhenee

arvoisa puhemies ihmettelen kovasti ymmärsinkö väärin vai vai tuliko tuliko joku virhelause jos vihreät toteavat että että perustelu sille että tämä on hyvä heikennys on se että eniten sitä tukea käyttävät ne jotka vähiten tarvitsevat samalla perusteellahan voisi perustella myös yliopistoleikkauksia koska myös siinä käyttäjät ovat ensisijaisesti verraten korkeasti koulutettuja ja jos se mikä on olemassa oleva koulutusaste on määritelmä sille kuka koulutusta tarvitsee niin silloin ei ole mitään syytä kouluttaa ihmisiä yliopistoissa sen enempää minä en ajattele näin ja se kokemus mikä minulla on työelämästä ei tue tätä ajatusta meillä on tällä hetkellä työelämässä sellainen tilanne että erityisesti minun ikäisissäni ja vanhemmissa ikäluokissa alkaa olla aika isoja osaamisvajeita suhteessa siihen kuinka nopeasti työelämä muuttuu me olemme ehkä ensimmäistä kertaa historiallisesti sellaisessa tilanteessa jossa nuoret

koko koko tähän verkkomaailmaan tällä on monia psykologisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin toimintakykyyn ja ja työpaikkojen sisäisiin suhteisiin plus että siellä on valtava tarve uudelleen jatko ja täydennyskouluttautumiselle lisäksi monet sellaiset henkilöt jotka jotka tätä koulutustukea ovat käyttäneet ovat sellaisia ihmisiä jotka ovat täydentäneet opintojaan esimerkiksi niin että töihin on menty kun gradu on vielä tekemättä vaikka muuten onkin tutkinto valmis ja sitten ollaan ne viimeiset opiskelurauhakuukaudet saatu sillä opintovapaalla ja tutkinto

puhemies on aivan oikein pohtia sitä miksi he jotka tarvitsisivat eniten koulutusta eivät siihen hakeudu kyse on siitä miten palveluita saadaan tarjottua ihmisille ja miten heitä saadaan motivoitua niihin miten mahdollinen syrjäytymiskehityskin saataisiin katkaistua se taikatempuilla tapahdu maalaisjärjellä ajatellen sellainen koulutus motivoi jonka kautta kautta voi työllistyä ja saada palkkatuloja ei koulutusta koulutuksen vuoksi vaan työelämään pääsemisen vuoksi niin tässä koulutuksessa kuin muussakin koulutuksessa tulee välttää tyhjäkäyntiä ja sellaista koulutusta joka ei johda työllistymiseen tai palkkatulojen saamiseen on myös syytä huomioida työssäoppiminen ja hiljaisen tiedon siirtäminen uusille alaa opiskeleville ei se koulussa siirry se käytännön osaaminen työelämästä kyllä siihen tarvitaan harjoittelua työelämässä ja kenties oppisopimuksen tyyppisiä järjestelyjä

arvoisa puhemies ettei jää väärinkäsitystä vihreiden linjasta toistan uudelleen että kolme syytä joiden takia joiden takia meidän on helppo olla tämän esityksen takana ensimmäinen syy on kilpailukykysopimus ja tämä lakipaketti on osa sitä toinen syy on se että tällä esityksellä saatiin torpattua hallituksen alkuperäinen vielä paljon huonompi esitys jolla aikuiskoulutustuki olisi muuttunut lainamuotoiseksi ja se kolmas syy on se että vaikka muutokset ovat kielteisiä ne ovat sen verran pieniä että niiden kanssa pystyy elämään sen sijaan näen haastetta siinä että ne jotka tätä eniten tarvitsevat jotka ovat siis vähiten koulutettuja tällä hetkellä

käyttävät kaikkein vähiten tätä tätä koulutusmuotoa tulevaisuuden haaste on ilman muuta se millä saisimme myös vain peruskoulun käyneet ja yrittäjät hyödyntämään tätä vaihtoehtoa ja kannatan myös kaikkia muita koulutusmuotoja joilla saamme ammattitaitoa kasvatettua ja kehitettyä työtehtävien vaatimalle tasolle
arvoisa puhemies kommentoisin vielä edustaja mäkelälle opiskelun ensisijainen tarkoitus ei ole valmistaa ihmistä työelämään vaan valmistaa ihmistä elämään sitä mikä hänen työuransa sitten tulee olemaan on hirvittävän vaikea arvioida etukäteen tohtorien työttömyys ei ole suinkaan osoitus liikakoulutuksesta sen enempää kuin metallimiesten työttömyys osoitus osoitus liiasta ammattikoulutuksesta tässä maassa erityisesti sen takia että tohtorien työttömyys on tällä hetkellä neljä prosenttia ja ja työttömyysjaksot verraten lyhyitä meillä on aika aika paljon varoittavia esimerkkejä siitä liika työelämäorientaatio koulutuksen suunnittelussa johtaa koulutuksen suunnittelu tehdään niin paljon etuajassa että meidän järjestelmillämme ei ole kykyä ennakoida sitä mitkä ovat ne oppisisällöt jotka ovat jollakin lailla relevantteja sen tulevaisuuden työelämän kannalta

suurimmat saavutukset evoluutioteoriasta lähtien ovat syntyneet sattumalta ja jos tälle sattumalle jos etsinnälle jos opiskelulle ilman eksaktia lukkoon lyötyä päämäärää ei jätetä tilaa niin me menetämme nämä mahdollisuudet näihin sattumiin

arvoisa puhemies on helppo yhtyä siihen mitä edustaja kontula sanoi siitä että me koulutamme ihmisiä kyllä enemmän elämää varten kuin kilpailukykyä tai työelämää varten mutta lopputulos että me koulutamme ihmisiä elämää varten on hyväksi myös työelämälle ja kilpailukyvyllemme jos mietitään miksi peruskoulun varassa olevat ja ne ihmiset joiden sanotaan usein tarvitsevan eniten koulutusta kouluttautuvat vähiten tai eivät ole siihen niin innokkaita niin voisi miettiä myös sitä mikä on se palkitsevuus erilaisilla koulutustasoilla työskentelevien ihmisten kohdalla siitä jos kouluttautuu lisää ja uskallan väittää että usein matalapalkkaisissa tehtävissä se että kouluttautuu lisää ei välttämättä tuo helpompia työoloja eikä välttämättä kovin paljon enempää palkkaakaan jolloin kannustin saattaa olla pienempi lisäksi usein ketkä ovat jääneet pelkän peruskoulun varaan historiassa saattaa olla oppimisvaikeuksia saattaa olla joitakin muita ikäviä tuntemuksia siltä kouluajalta ja sen vuoksi kouluttautumisinnokkuus ei ole niin suurta meidän pitäisi osata puuttua siihen miksi joillekin meistä syntyy koulukammo tai opiskelukammo tai vastenmielisyys opiskelua kohtaan kun suurin osa ihmisistä opiskelee mielellänsä ja oppii uusia asioita mielellänsä lisäksi kannattaisi miettiä sitä

arvoisa puhemies kommentoisin vielä tätä miksi joko peruskoulun käyneet tai jopa peruskoulun kesken jättäneet ihmiset eivät hakeudu tämän nyt käsittelyssä olevan tuen piiriin olen itse aikaisemmassa elämässäni tutkinut sellaisia rakentajia jotka ovat päätyneet rakennusalalle sen takia että heillä on aika repaleinen koulutausta siellä takana ja ja kauheasti muita muita työmahdollisuuksia ei sitten ole ole ollut he ovat tyypillisesti olleet semmoisia takapenkissä istuvia pahoja poikia joilleka koko koulupolku siellä peruskoulussa niin kauan kuin siellä on sinnitelty on ollut jatkuvaa opettajan ja ehkä toisten oppilaidenkin taholta tulevaa vakuuttelua siitä että sinusta ei ainakaan ole opiskelijaksi ja tämähän ei pidä paikkaansa jokaisesta meistä on opiskelijaksi mutta siinä verrokkiryhmässä näille on onnistuttu yhdeksän vuoden aivopesun aikana vakuuttamaan että he eivät sitä ainakaan ole tämä oli kauhean laajalti jaettu kokemus niiden rakentajien keskuudessa joita minä haastattelin tutkimukseeni en yhtään ihmettele että kun auktoriteetit sanovat koulussa toistuvasti tällä lailla kun koulu on ollut vuodesta toiseen siellä nurkassa seisomista tai unohtuneiden tavaroiden takia jälki istuntoon jäämistä niin et sitten kyllä koe että identiteetissäsi tämä opiskelijapuoli tulisi kauhean vahvasti esille ja että vielä omatoimisesti haluaisit uudestaan samanlaiseen kidutukseen josta olet onneksi päässyt kertaalleen pois

käsittelyyn

esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kaksitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tämä nyt valiokunnassa käsitelty hallituksen esitys on lyhyesti sanottuna tervetullutta norminpurkua ja lainsäädännön selkiyttämistyötä on periaatteellisesti hyvä asia että näissä pienemmissä alle kahdenkymmenen päiväsakon liikennerikkeissä ja näpistyksissä ei kuormitettaisi enää yliruuhkautunutta oikeuslaitostamme tällaisilla käsittelyaikaakin venyttävillä käsittelyillä selvissä ja riidattomissa tapauksissa näinhän tietysti on että näissä voidaan käsitellä vain riidattomia tapauksia mutta uskon että valtaosa kansalaisistakin on tyytyväisempiä kohdallaan tähän keveään menettelyyn ja suostuvat siihen että välttävät raskaamman oikeuskäsittelyn

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies hyvät vielä paikalla olevat kollegat esittelen teille nyt lakialoitteen laiksi osakeyhtiölain yhden luvun muuttamisesta aloite tähtää julkisesti rahoitettuja palveluita tuottavan tai julkista palvelutehtävää hoitavan osakeyhtiön avoimuuden lisäämiseen hallitus on kuullut kansalaisia julkisten palveluiden yhtiöittämisen huolesta ja jo aiemmin linjannut että sosiaali ja terveydenhuollossa julkista tehtävää hoitavat osakeyhtiöt ovat tulevaisuudessa velvollisia hoitamaan tehtäviään avoimesti

verorahoituksen siirtyminen osakeyhtiölle ei saa olla tapa päästä irti toiminnan julkisuudesta ja verovarojen käyttöä tulee voida valvoa myös osakeyhtiöissä kansalaisten huolena maakunta ja sote uudistuksen yhteydessä on ollut palveluiden yhtiöittämisen myötä yhtiön mahdollisuus salata tietojaan tämä pelko on varsin aiheellinen nyt käsiteltävänä oleva lakialoite antaa yhden mallin velvoittaa osakeyhtiö toimimaan julkisuuslain piirissä ja toivon että tämä käsitellään valiokunnassa tarkkaan koska yli puolet kansanedustajista on tämän allekirjoittanut

lukuun uusi kymmenes pykälä julkista tehtävää hoitavan osakeyhtiön tietojen julkisuudesta tämän myötä julkisesti rahoitettuja palveluita tuottavan tai julkista palvelutehtävää hoitavan osakeyhtiön julkisuudessa tulisi noudattaa mitä on säädetty laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta tämän lisäksi edellä mainitun lain pykälän ensimmäisen momentin kahdeskymmenes kohtaa joka käsittelee liike ja ammattisalaisuuksia olisi tulkittava suppeasti määriteltäessä edellä mainittujen yhtiöiden mahdollisia liike ja ammattisalaisuuksia laki ei siis estäisi liike ja ammattisalaisuuksien salaamista mutta salaamisen tulisi tällöin perustua aina lakiin muilta osiltaan toiminnan tulisi olla avointa osakeyhtiölain taakse ei voisi enää automaattisesti piiloutua on myönnettävä että niiden yhtiöiden joihin tätä lakia tulisi soveltaa määrittely on haastavaa mikäli aloite hyväksyttäisiin tultaisiin lopulliset tulkintakäytänteet todennäköisesti määrittelemään hallinto oikeuksien ratkaisuissa paras tapa korruption torjumiseen yhteiskunnassa on avoimuus toiminnan ja tiedon avaamisella varmistetaan myös kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuus osallistua yhteiskunnan kehittämiseen veronmaksajilla on oikeus tietää mihin ja millä tavoin heiltä kerättyjä verotuloja käytetään osakeyhtiölain ei tulisi estää tätä vaan sen tulisi pikemminkin varmistaa että julkisia palveluita tuottava tai julkista palvelutehtävää toteuttava yhtiö on velvollinen julkistamaan toimintaansa koskettavat tiedot ilman avoimuutta demokratian toteutumisesta ei ole konkreettisia todisteita

puhemies edustaja kärnä on tämän lakialoitteen kanssa oikealla asialla ja siitä syystä itsekin olen tämän lakialoitteen allekirjoittanut olen käytännössä kuntapolitiikassa huomannut tämän ongelmallisuuden kunnan tai kaupungin yhtiöiden julkisuuden kanssa elikkä tilinpito yleisistä varoista on julkista mutta päätösten sisältö ei käytännössä se johtaa siihen että kuntapolitiikassa pyritään mieluumminkin salaamaan asioita kuin paljastamaan niitä julkisuuteen niin kuin pitäisi mielestäni ole oikein ja se johtaa jo lähtökohtaiseen epäluottamukseen kuten aloitteessa todetaan kunnat ovat perustaneet osakeyhtiöitä kaikenlaisiin tarkoituksiin ja joidenkin osakeyhtiöiden tarkoitusperissä on varmasti ollut pyrkimys siihen että esimerkiksi kankeahko kunnallinen päätöksentekoprosessi voidaan ohittaa osittain kyse on on ollut myös lainsäädännön puolelta eun kautta tulleesta velvoitteesta yhtiöittämiseen ja erityisen suuri merkitys tällä on nyt kun soten myötä tulee todennäköisesti lisää yhtiöittämisiä tällaiset länsimetron kaltaiset sopat ovat hyvä esimerkki siitä miksi tällainen lainsäädäntö on tarpeen harva todella tietää kuinka päätöksiä on tehty siitä huolimatta yhteisten verovarojen käyttöön liittyvät kustannukset ovat tuplaantuneet laitureista on tullut liian lyhyitä koska automaatio epäonnistui metro myöhästyy puoli vuotta tai ties kuinka paljon enemmän ja sen me me veronmaksajat ja päättäjät voimme vain maksaa ja ihmetellä miksi näin on tapahtunut arvoisa puhemies mielestäni julkista palvelua tuottavan tai hoitavan osakeyhtiön päätöksenteon pitää olla

arvoisa herra puhemies olen allekirjoittanut tämän edustaja kärnän erittäin hyvän lakialoitteen ja yhdyn myös moniin niihin huomioihin joita edustaja mäkelä tässä toi esiin on hienoa huomata että tässä eduskuntasalissa löytyy yksituumaisuutta yli hallitus oppositio rajojen mitä tulee sote uudistukseen ja tähän tiettyyn pakkoyhtiöittämisasiaan joka ei ole täysin selvä asia eu juridiikan kannalta tarvitseeko sitä tehdä vai eikö ennen kaikkea poliittinen valinta niin tuon lohdutuksena tiedon siitä että että nimenomaan julkisrahoitteiset sote palveluita tuottavat yhtiöt ovat julkisuuslain ja hallintolain ja tasa arvolakien piirissä se on hyvä asia isompi kysymys on sitten soten osalta nimenomaan se että voi syntyä kaksi erilaista osakeyhtiölakia toinen näitä julkisrahoitteisia varten ja toinen niitä yksityisiä yksityisiä varten ja miten tässä tässä toimitaan se on semmoinen iso iso kysymys mitä tämän lakialoitteen ohessa ja rinnalla pitäisi pystyä myös pohtimaan

arvoisa puhemies tämä edustaja kärnän lakialoite julkista tehtävää hoitavan osakeyhtiön tietojen julkisuuden ja avoimuuden edistämiseksi on varsin kannatettava ja olen itsekin allekirjoittanut tämän lakialoitteen kuten yli sata muuta kansanedustajaa kuten edustaja kärnä totesi länsimetro on eräs hyvin valitettava esimerkki verorahojen holtittomasta käytöstä mutta ei valitettavasti läheskään ainoa laajuudeltaan laajuudeltaan tietysti hyvinkin suuri laajempi avoimuus julkisuus olisivat todennäköisesti todennäköisesti ehkäisseet monet näistä länsimetroa koskevista ongelmista jo ennakolta myös nyt valmisteilla olevan ja historiallisen laajan sosiaali ja terveyspalveluiden uudistuksen vuoksi avoimuus tulee olemaan entistäkin tärkeämmässä roolissa julkisten osakeyhtiöiden osalta tämä edustaja kärnän lakialoite on siis erittäin kannatettava ja toivottavasti se myös etenee valiokuntakäsittelyssä

arvoisa puhemies tämä edustaja aallon puheenvuoro toi esille mielenkiintoisen ja hyvän havainnon siitä että jo nyt osaa kunnallista päätöksentekoa koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan myös kunnan omistamiin yhtiöihin esimerkkinä tämä tasa arvolaki joka tuo mukanaan kansanomaisesti sanottuna sukupuolikiintiöt sitä sovelletaan näihin yhtiöihin niin tätä kautta muodostuu vieläkin vähemmän perusteita sille miksi miksi myös kunnallisen päätöksenteon avoimuussäädöksiä ei voisi soveltaa näihin yhtiöihin noin yleisesti ottaenkin olen sitä mieltä että suomalaisessa lainsäädännössä annetaan aivan liian suuri painoarvo yritysten salaisuuksille ja niitä turvataan liikaa lain voimakeinoin sitä säätelyä pitäisi yleisesti ottaenkin mieluummin keventää kuin muuttaa raskaammaksi
arvoisa herra puhemies haluan tässä vielä lopuksi kiittää paikalla olleita kollegoita näistä kannustavista sanoista ja näen itsekin asian samoin sataviisi kansanedustajaa kaikista puolueista allekirjoitti tämän aloitteen ja näen niin että tämä on eduskunnalta vahva viesti avoimuuden ja demokratian puolesta kiitos vielä kaikille allekirjoittaneille

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies olen tehnyt yhdessä usean lappilaisen kansanedustajan kanssa lakialoitteen jolla korjattaisiin kalastuslain yhteydessä tapahtunut virhe paikallisten ihmisten oikeudet sivuutettiin erehdyksessä uuden kalastuslain valmistelussa ja paikalliset asetettiin samaan asemaan kuin turistikalastajat tämä ei voi olla kohtuullista vaelluskalojen nousualueilla suurissa joissa pohjoisen harvaan asutuilla alueilla tulisi toimia paikallista luontoon keskittyvää elämäntapaa kunnioittaen alueen ihmiset ovat riippuvaisia luonnosta saatavista raaka aineista ja ovat muuttaneet alueelle juurikin vesistöjen läheisyyteen ei ole laisinkaan sattumaa että lappi on kansoittunut pitkälti jokien varsille tämä side luontoon ja vesistöihin on erittäin vahva vielä tänäkin päivänä haastattelemieni asiantuntijoiden mukaan maksullinen lupa ei olisi tarpeen saamelaisalueen asukkaille vaan riittäisi että saisimme tietoa nousualueiden kalastuksesta ja saalismääristä

valtiolle kuuluvilla vesialueilla tämä lupa olisi henkilökohtainen ja se myönnettäisiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan teno ja näätämöjoen tuulomajoen ja paatsjoen sekä tornion ja ounasjoen vesistöjen lohen ja taimenen nousualueilla olisi mahdollista saada vastaava henkilökohtainen lupa mutta tämä lupa myönnettäisiin aina vuodeksi kerrallaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies parasta valmisteilla olevassa alkoholilainsäädännön kokonaisuudistuksessa on raskaan sääntelyn keventäminen ravintoloissa toivottavasti esitetyt uudistukset menevät läpi niistä on oikeasti apua ravintolatoimintaan ja niistä on on oikeasti apua kun tahdotaan siirtää alkoholinkäyttöä kodeista ravintoloihin mitä tulee itse tähän esitykseen jos vähän kansanomaisesti ilmaisen asian että ravintolassa myytävän alkoholin arvonlisäveroprosentti tiputetaan siihen kahteentoista prosenttiin elikkä samalle tasolle kuin ravintoloissa myytävän ruoan se on yksittäinen täkytoimenpide se ei ratkaise tätä itse ongelmaa koska se vaikuttaa käytännössä tuopin hintaan ehkä noin kaksikymmentä senttiä ja käytännössä tämä hyöty menee katteisiin sen sijaan että tehdään tämmöisiä yksittäisiä vähennyksiä suosittaisin sitä että katsottaisiin meidän verojärjestelmää kokonaisuudessaan uusiksi että mentäisiin kohti sitä yhteistä tavoitetta jonka nimi on laajat mutta verrattain matalat veropohjat sen sijaan että jatkuvasti kairataan meidän veropohjaan uusia vähennyksiä poikkeuksen poikkeuksia se ei toimi tämän fiskaalisen verojärjestelmän perusperiaatteen mukaisesti

arvoisa puhemies arvonlisävero on erittäin tärkeä väline suomalaisen yhteiskunnan rahoittamiseen sillä kerätään kaikkiaan noin kaksikymmentä miljardia euroa vuodessa ottamatta sen enempää kantaa tähän yksittäiseen esitykseen toivon kuitenkin sitä että kun lähdemme rukkaamaan arvonlisäverokantoja ottaisimme huomioon kokonaisuuden ja sen toimivuuden suomalaisessa veronkannossa ja yhteiskunnan ylläpitämisessä ylläpitämisessä eu sallii meille kolme eri arvonlisäverokantaa nollakannan lisäksi ne kaikki ovat suomessa hyötykäytössä mutta maailmassa on myös hyvin erilaisia järjestelmiä esimerkiksi tanska on ottanut sen käytännön että siellä on tasan yksi arvonlisäverokanta joka koskee niin ruokia lääkkeitä kuin kaikkia muitakin tuotteita ja sillä on saatu puristettua arvonlisäverokanta kaikilta kahteenkymmeneen prosenttiyksikköön kun se suomessa on huomattavasti korkeampi

tulonmuodostusväline suomalaiselle yhteiskunnalle että sen takia en halua lähteä pirstomaan sitä yksittäisillä aloitteilla ja muistutan vielä siitä kun välillä aina kuulee puheenvuoroja kuinka arvonlisäveroa alentamalla voitaisiin auttaa pienituloisia että se on siihen kaikkein heikoin tai ainakin yksi kaikkein heikoimmista välineistä se on aivan samanlainen väline kuin jos lähtisi ampumaan haulikolla hirveä joku hauli osuu mutta suuri osa hauleista uppoaa ulkopuolelle meiltä kaikilta hyvätuloisilta kannattaa arvonlisäveroa kerätä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies

malli lisää verotuloja noin kahdellakymmenelläkolmella miljoonalla eurolla kaikkein fiksuinta olisi kohdistaa erilaiset verovähennykset ja kevennykset sekä kannustimet suoriin työllistämistoimiin konkreettinen esimerkki olisi esimerkiksi vaikka se että ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamisesta muodostuvat sivukulut poistettaisiin yhden vuoden määräajaksi se olisi kaikkein tehokkainta työllisyyden tukemista ja tämä esitys

puhemies haluan tukea tätä hyvää hyvää aloitetta ymmärrän hyvin hallituksen tavoitteen yhdenmukaistaa yrittäjävähennyksellä erilaisten yritysten verokohtelua mutta kuten moneen kertaan täällä salissa on todettu ongelma on se että yrittäjävähennyksen käyttöönotto hallituksen esittämällä tavalla ohjaisi suuren osan sen hyödystä nimenomaan hyvätuloisille yrityksille

parhaimmin tienaavien yrittäjien tuloksesta saisimme säästöön parikymmentä miljoonaa muuhun tarkoitukseen se vastaisi paremmin ihmisten oikeudentajua ja se raha tulee tarpeeseen sitä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi

tämä edustaja vartian lakialoite on rinnakkainen hallituksen tekemälle esitykselle viiden prosentin yrittäjävähennyksestä jolla helpotetaan yritysten toiminta ja työllistämisedellytyksiä hallitusohjelman mukaisesti edustaja vartia esittää tässä omassa lakialoitteessaan ylärajaa jonka ylittävältä osalta yrittäjävähennystä ei enää myönnettäisi arvoisa puhemies näkemykseni mukaan edustaja vartian esittämä yrittäjävähennykseen tehtävä kaavamainen yläraja kasvattaisi edelleen verotuksemme progressiota ja pienentäisi samalla kannusteita yritysten kasvulle siltä osin kuin tässä lakialoitteessa esitetty viidenkymmenentuhannen euron euron tulosraja ylittyisi tätä vastaavaa ongelmaahan ei ole hallituksen alkuperäisessä esityksessä joka koskee yrittäjävähennystä joka myönnettäisiin kaikille henkilöyrityksille pidänkin hallituksen alkuperäistä esitystä tältä osin parempana sillä me tarvitsemme yrityksiä joilla on motivaatiota kasvuun ja työpaikkojen luomiseen arvoisa puhemies on on totta että kaikkein pienimpien yritysten toimintaedellytysten parantamiseen on syytä kiinnittää jatkossakin huomiota mutta tätä hallitus on jo tehnytkin muun muassa tuomalla maksuperusteiseen arvonlisäverotilitykseen liittyvän lakiesityksen eduskuntaan ja myös muita esityksiä on tulossa

puhemies äskeisen edustajan pelko tästä kynnysvaikutuksesta on turha koska jos voitot ovat enemmän kuin viisikymmentätuhatta euroa tämä lakiesitys ei veisi heiltä pois senttiäkään euroakaan siitä yrittäjävähennyksestä jonka he ansaitsevat siihen viiteenkymmeneentuhanteen euroon saakka sen ylittävistä tuloista sitä yrittäjävähennystä ei vain enää saisi

eniten tienaavien hyöty putoaisi alkuperäisestä viidestäkymmenestäviidestä miljoonasta noin miljoonaan euroon eli hallitukselle jäisi kaksikymmentä miljoonaa euroa oletettua enemmän muihin menoihin vaikka niihin hyviin tarkoituksiin joilla voisi tukea kaikkein pienimpien yksinyrittäjien mahdollisuuksia työllistää enemmän

kuten edustaja järvinen toi esiin tämä vihreiden katto ei tuo mitään hassua marginaaliverokynnystä tähän esitykseen vaan se on juuri niin kuin edustaja järvinen sanoi tässä näin eli kysymys on nimenomaan siitä että katto koskee viittäkymmentätuhatta euroa kaikki jotka siihen kuuluvat saavat sen tuoton myös ne rikkaimmat yrittäjät mutta tosiaan viidenkymmenentuhannen euron päälle sitten ei tule enää lisää on toki ymmärrettävää että kaikki tämmöiset raja aidat ovat aina jonkun verran keinotekoisia mutta se on pienempi ongelma kuin se mikä on ehdottomasti pihvi tässä eli se että kun rahaa on vähän se raha pitää pystyä kohdistamaan mahdollisimman fiksusti jotta se tukee parhaalla tavalla työllisyyttä ja yrittäjyyttä tämä esitys jakaa suurimman osan euroista tahoille jotka eivät oikeastaan käytännössä ainakaan verojaoston asiantuntija arvioiden mukaan pysty käyttämään niitä työllisyyteen ja ihmisten palkkaamiseen sen takia on on aina fiksumpaa käyttää ne suoraan työllistämiseen ja siihen luotavien kannustimien tukemiseen sen takia esitin tässä omanakin ajatuksenani myös sitä että tuetaan mieluummin yrittäjyyttä ja yritysten kasvua sillä tapaa että ensimmäisestä ulkopuolisesta työntekijästä koituvista palkkakustannuksista sivukulut annetaan vuoden määräajaksi anteeksi

arvoisa puhemies olin tosiaan tulkinnut oikein tämän edustaja vartian tekemän lakialoitteen ja ymmärsin kyllä jo alun perin että tässä tosiaan tarkoitetaan tätä että myös nämä yritykset joiden verotettava tulos on yli viisikymmentätuhatta euroa saavat yrittäjävähennyksen tähän mainittuun viidenkymmenentuhannen euron rajaan asti joten joten siinä mielessä nämä edustajien järvinen ja aalto kommentit olivat tarpeettomia pidän kuitenkin itse joka tapauksessa tätä kannustinvaikutuksen puutetta tässä ongelmallisena siinä mielessä että kyllä kyllä meidän yrityksillemme täytyy olla tarjolla riittävää motivaatiota kasvulle nimenomaan tämä työllistämisen lisääminen on on yksi tämän hallituksen ehdottomasti tärkeimmistä tavoitteista ja tähän meidän täytyy kaikilla toimenpiteillä pyrkiä joten toistan vielä tämän oman kantani että tämä hallituksen alkuperäinen esitys yrittäjävähennyksestä on mielestäni paljon selkeämpi eikä siihen myöskään sisälly mitään portaita
puhemies kun tästä yrittäjävähennyksestä keskustellaan on hyvä muistaa se että henkilöyritysten verotus on kauttaaltaan huokeampaa kuin osakeyhtiöverotus se on syytä huomioida tässä vaiheessa ja sen takia kun pyritään tasaamaan tätä verokohtelua tämä perustelu on hieman hieman jopa absurdi että nyt pitää sitten henkilöyhtiöiden verotusta vielä keventää koska se on jo huomattavasti keveämpää jos tahdotaan tasata vaikutuksia niin itse asiassa henkilöyhtiöiden verotusta pitäisi jopa kiristää jos tämä tasapuolisuus on siinä se lähtökohta ja toistan vain sen että kun rahaa on vähän se kannattaa kohdistaa siten että se parhaiten tukee työllisyyttä ja yrittäjyyttä tässä tilanteessa suurin osa niistä euroista menee sinne ylimpään tulodesiiliin ja sen vaikutus työllisyyteen ja yrittäjyyteen on hyvin hyvin pieni ja jopa teoreettinen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen yhdennestätoista

arvoisa puhemies

helpompi seurata niin vastaan neljään kysymykseen mistä on kysymys mitä esitämme miten esitys vaikuttaa ja miksi esitämme kyseistä lakialoitetta arvoisa puhemies kyse on siis siitä että yksinomaan energiaverotuloihin kohdistuu yksitoista erilaista verotukea joiden kokonaismäärä ylittää kaksi miljardia euroa energiaveromomentille kohdistuvista verotuista toiseksi merkittävin on työkoneessa käytetyn polttoaineen normia alempi verotus verotukihan syntyy siis siitä että tietyille työkoneille on annettu oikeus käyttää dieseliä kevyemmin verotettua kevyttä polttoöljyä kevyttä polttoöljyä käytetään muun muassa dieselmoottorilla varustetuissa liikkuvissa työkoneissa ja maa ja metsätalouskoneissa se mikä on huomattavaa on se että kevyen polttoöljyn käyttö on vähentynyt suomessa kymmenessä vuodessa kahdesta miljoonasta tonnista yhteen pilkku viiteen miljoonaan tonniin siitä karkeasti puolet siis käytetään lämmitykseen ja puolet työkoneisiin verotuen määräksi vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista on arvioitu neljäsataaviisikymmentäyksi miljoonaa euroa mikä kohdentuu vain ja ainoastaan työkoneissa käytettyyn polttoöljyyn emme siis korostan esitä lämmitykseen käytettävän kevyen polttoöljyn veron korottamista koska siihen ei sisälly verotukea arvoisa puhemies esitämme että verotuesta leikataan vajaa neljännes siis vajaa neljännes teknisesti tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi sillä tapaa että verotuetun kevyen polttoöljyn käyttäjät dieselin käytön piiriin mutta palautetaan heille osa veroista verotuksen yhteydessä näin siksi että neljänsadanviidenkymmenenyhden miljoonan euron veronkorotus kertaheitolla on kohtuuttoman suuri palautamme työkoneiden käyttäjille kolmesataaneljäkymmentäyksi miljoonaa euroa maatalouden energiaveropalautuksen kaltaisella järjestelmällä arvoisa puhemies tämän esityksen yhteisvaikutus valtiontalouteen on noin satakymmentä miljoonaa euroa on todettava että esitys nostaa hieman maa ja metsätalouden sekä maarakennuksen kustannuksia mutta luo kannustimet siirtyä käyttämään esimerkiksi biokaasutraktoreita arvoisa puhemies esitämme lakialoitetta sen takia koska saamme sen kautta valtion kassaan satakymmentä miljoonaa euroa joilla voimme korvata koulutukseen kohdistuneita kohdistuneita säästöjä ymmärrämme toki vaihtoehtoisen leikkauksen vaikutuksen minkä vuoksi pidimme sen mahdollisimman kohtuullisena sekä luomme kannustimen siirtyä pois kevyen polttoöljyn käytöstä tai vähentää sitä seuraavaksi tosiaan lakialoite tästä ajoneuvoverolain yhdennentoista pykälän muuttamisesta esityksen tarkoituksena on siis varmistaa se että toinen lakialoitteemme dieselin alennetun verokannan pienentämisestä ei johda siihen tilanteeseen jossa diesel ja bensiiniautojen väliseen verokohteluun tulisi joku muutos ja nouseva polttoaineen hinta hyvitetään alennetulla ajoneuvoverolla korostan siis että tavallinen dieselkuski ei tästä esityksestä kärsi arvoisa puhemies koska varsinainen dieselin alennettuja verokantoja koskeva esityksemme ei ole tänään täällä salissa mutta sitä kompensoiva ajoneuvoverolain esitys on kerron tässä yhteydessä yhteydessä mistä on kokonaisuudessaan kyse kyse on siis siitä että dieselin kokonaiskulutus vuonna kaksituhattaviisitoista oli noin kaksi pilkku viisi miljoonaa tonnia siitä karkeasti puolet kohdistuu henkilöautoliikenteeseen ja puolet raskaaseen liikenteeseen dieselin saaman verotuen määräksi on on arvioitu ensi vuodelle seitsemänsataakuusikymmentäseitsemän miljoonaa verrattuna bensiinin verokohteluun siis bruttona se perustuu siis energiasisältöveron alennukseen tuki on kaksikymmentäkuusi senttiä per litra tavallinen dieselkuski ei pääse tästä hyötymään koska verotuki napsitaan pois ajoneuvoveroon sisältyvän käyttövoimaveron kautta dieselin saama verotuki ensi vuodelle on siis nettona neljäsataakahdeksankymmentäyhdeksän miljoonaa euroa mitä sitten ehdotamme ehdotamme että tuota verotukea pienennetään seitsemän senttiä per litra ehdotamme että henkilöautojen käyttövoimaveroa alennetaan siten että diesel ja bensiiniautojen väliseen verokohteluun ei tule muutosta nouseva polttoaineen hinta hyvitetään alennetulla ajoneuvoverolla tavallinen dieselkuski toistan tavallinen dieselkuski ei siis kärsi tästä esityksestä esitys vaikuttaa siten että dieselin alennetun verokannan pienentäminen ehdotetulla tavalla tuottaa valtiolle kaksisataakaksikymmentä miljoonaa euroa lisätuloja henkilöautojen käyttövoimaveron alentaminen ehdotetulla tavalla vähentää valtion verotuloja satakaksikymmentä miljoonaa euroa verotuki pienenee kokonaisuudessaan neljästäsadastakahdeksastakymmenestäyhdeksästä miljoonasta eurosta kolmeensataankahdeksaankymmeneenyhdeksään miljoonaan euroon eli hieman yli kaksikymmentä prosenttia tavara ja joukkoliikenteessä polttoaineen hinta nousee noin kahdeksan senttiä litra eli karkeasti arvioiden yhdestä pilkku kahdestakymmenestäkahdesta eurosta yhteen pilkku kolmeenkymmeneen euroon siis noin kuudella prosentilla esitämme tätä siis siksi että saamme valtion kassaan nyt sata miljoonaa euroa ilman että se vaikuttaa henkilöautoihin muuten kuin korkeintaan siten että kalliimpi polttoaine tekee houkutinvaikutuksen vähentää niitä kilometrejä

arvoisa herra puhemies sitten tämä lakialoite päiväjärjestyksen kohdasta yksitoista elikkä lakialoite laiksi tuloverolain kolmannenkymmenennenkolmannen b pykälän muuttamisesta tällä hetkellä listaamattomien yhtiöiden osinkoja verotetaan tiettyyn rajaan saakka verrattain kevyesti kevyempi verotus ulottuu aina sataanviiteenkymmeneentuhanteen euroon saakka mikäli tuo tuottoasteraja kahdeksan prosenttia sen mahdollistaa nykyinen osinkoverotus ohjaa resursseja pois yrityksen varsinaisen liiketoiminnan kannalta tärkeistä aineellisista ja aineettomista reaali investoinneista kohti arvopapereita ja kulumatonta sijoitusvarallisuutta osinkojen kevyt verotus vaikuttaa osaltaan myös tuloerojen kasvuun mitä sitten esitämme esitämme sitä että euromääräistä rajaa laskettaisiin kuuteenkymmeneentuhanteen euroon ja tuottoasterajaa neljään prosenttiin mikä vastaisi paremmin niin normaalituoton rajaa listaamattomien yhtiöiden maksamien osinkojen kireämpi verotus tekisi myös tulojen muuntamisesta ansiotuloista osinkotuloiksi vähemmän kannattavaa arvoisa puhemies vihreiden vaihtoehdossa pysyvien tulojen ja menojen loppusumma on sama kuin hallituksella mutta me emme leikkaa heikompiosaisilta emmekä kasvata tuloeroja päinvastoin olennaista on huomata se että myös tiukkoina taloudellisina aikoina on mahdollista tehdä oikeudenmukaista ja inhimillistä talouspolitiikkaa hallitus suosii näillä ratkaisuillaan hyvätuloisia ja ottaa pienituloisilta kiky liittyvät veronalennukset kohdistuvat voimakkaasti suuri ja keskituloisiin palkansaajiin noin euromääräisesti samaan aikaan hallitus leikkaa indeksisidonnaisista etuuksista kaksisataa miljoonaa euroa tämä on täysin vastuuton yhtälö joka lisää tuloeroja ja ennen kaikkea tunnetta siitä että yhteiskunta ei ole samassa veneessä eikä se ole reilu kaikkia sen jäseniä kohtaan hövelit veronkevennykset ja mittavat leikkaukset sosiaaliturvaan ovat röyhkeä yhdistelmä tuloerojen kaventaminen ja köyhyyden vähentäminen on siis mahdollista vihreiden esittelemä veromalli suosii pieni ja keskituloisia sekä etuuden ja eläkkeensaajia haluamme pitää huolen siitä että säilytämme hyvinvointivaltion ytimen hyvinvoivat ihmiset myös voimakkaina talouden muutoksen aikoina siksi esitämme merkittävää korotusta kunnallisveron perusvähennykseen kunnallisveron perusvähennykseen ja kohtuullista korotusta työtulovähennykseen veromuutoksia rahoitetaan sitten listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen kautta muun muassa se mikä kanssa pitää huomioida on se että kokonaisuutena vihreiden esittämät veroreformit ja indeksileikkausten torjuminen pienentävät selvästi tuloeroja gini kerroin on miinus nolla pilkku kolmekymmentäneljä prosenttiyksikköä ja vähentävät köyhyyttä näin parannetaan pienituloisimpien ostovoimaa mikä osaltaan elvyttää kotimarkkinoita arvoisa puhemies päiväjärjestyksen kohta viisitoista eli tosiaan lakialoite laiksi tuloverolain pykälän muuttamisesta keskeinen asia tässä on se että kiky sopimuksen kautta kuten aikaisemmin toin esiin prosentuaalisesti veronalennukset kohdistuvat kaikkiin samalla tapaa mutta euromääräisesti eivät ja siksi esitämme merkittävää korotusta kunnallisveron perusvähennykseen ja kohtuullista korotusta työtulovähennykseen työtulovähennys meidän mallissamme maksaisi miinus kahdeksankymmentä miljoonaa euroa ja kunnallisveron perusvähennys miinus kaksisataakuusikymmentä miljoonaa euroa arvoisa puhemies yritän juoksuttaa nämä asiat nopeasti ja päiväjärjestyksen kohtaan kaksitoista lakialoitteeseen laiksi tuloverolain yhdeksännenkymmenennenkolmannen pykälän muuttamisesta keskeistä on huomata se että vuoden kaksituhattakuusitoista vaihtoehtobudjetissa etsimme esitetyille kahdensadan miljoonan euron koulutus ja tutkimusleikkauksille vaihtoehdoksi kahdensadan miljoonan euron edestä ympäristölle haitallisia tukia

näin tekemällä pidämme kiinni siitä lupauksesta etsiä hallituksen koulutusleikkauksille täysimääräisesti korvaava politiikka on aina arvovalintoja vihreät eivät suostu leikkaamaan koulutuksesta tutkimuksesta ja tieteestä arvoisa puhemies mitä tulee puhtaasti tähän esitykseen saatan eduskunnan tietoon seuraavat asiat työntekijä voi verotuksessa vähentää työstä aiheutuvia matkakustannuksia asunnon ja työpaikan välisissä matkoissa omavastuu on tällä hetkellä seitsemänsataaviisikymmentä euroa vuodessa ja enimmäismäärä seitsemäntuhatta euroa vuodessa matkakuluvähennys pienentää veroastetta ja sitä kautta verotettavaa tuloa ympäristöministeriön ja valtiovarainministeriön haitallisia tukia koskevan raportin mukaan nettovaikutus valtion ja kuntien tuloihin vuonna kaksituhattakolmetoista oli noin kuusisataakolmekymmentä miljoonaa euroa työmatkavähennystä maksetaan halvimman mahdollisen kulkutavan mukaan mutta käytännössä kyseessä on selvä tuki yksityisautoliikenteelle yksityisautoilijoille nimittäin maksetaan noin kahdeksankymmentä prosenttia näistä vähennyksistä toisin kuin yleensä kuvitellaan vähennykset painottuvat yksityisautoiluun nimenomaan suurten kasvukeskusten kasvukeskusten kehyskunnissa nykyinen vähennysjärjestelmä lisää liikennettä koska se sisältää epäsuoran kannustimen muuttaa kauemmas työpaikasta maankäytön hajautumisen taustalla on useita vaikuttimia mutta tämä on niistä yksi siksi vähennystä voi pitää ympäristölle haitallisena tukena vaikka sillä on muitakin perusteita pidemmällä aikavälillä vihreiden ajatuksena on se että siirrymme vähemmän byrokraattiseen ja paremmin ilmastopolitiikkaa tukevaan kilometripohjaiseen järjestelmään siinä vähennyksen perusteena voisi olla vaikka etäisyys työpaikasta vähennyksen suuruuteen voisi vaikuttaa se onko alueella tarjolla mitään julkista liikennettä vai ei toisin sanoen vähennys olisi suurempi maaseudulla kuin kaupungeissa vähennykset koskettavat noin kahdeksaasataatuhatta henkilöä joten niillä on suuri vaikutus monien ihmisten talouteen siksi näissä tarkistuksissa pitää olla maltillinen esitämme että tässä vaiheessa vähennyksen tasoa leikataan niin että omavastuuta korotetaan seitsemästäsadastaviidestäkymmenestä eurosta yhdeksäänsataan euroon ja enimmäismäärää lasketaan kuuteentuhanteen euroon

en nyt ollut suorastaan selvillä siitä järjestelystä että näistä voisi keskustella samassa asiakohdassa joten olen varannut puheenvuorot omiin asiakohtiinsa toivottavasti siitä ei nyt muodostu ylitsepääsemätöntä ongelmaa mutta tämä kokonaisuus tämä vihreiden vaihtoehtobudjetti ja siihen liittyvät verolait on kyllä yhdellä sanalla sanottuna ideologinen eli omasta mielestäni ainakin polttoaineverojen korottamisen esittäminen on ikävää se ei ole minusta ollenkaan mukavaa mutta vihreät esittävät sen niin että se olisi mukavaa ja kyllä se on minun mielestäni jo varsin ideologista tämä ei ole se päivä jolloin voi olla vihreiden kanssa samaa mieltä jostain päinvastoin en käsitä tätä vihreiden hinkua hyökätä niin sanottujen ympäristölle haitallisten tukien kimppuun mikä suomen kielellä tarkoittaa suomalaisen työn ja toimeentulon kimppuun hyökkäämistä voin nimittäin kertoa vihreille tiedoksi sen että pohjoisessa suomessa asuminen ja eläminen on lähtökohtaisesti ympäristölle haitallista mikäli aiomme liikkua asua ja tehdä täällä työtä tällä ensimmäisellä esityksellään tästä polttoaineiden valmisteverosta annetusta laista vihreät haluavat rokottaa työkoneella tehtävää työtä sitähän se tarkoittaa koneessa ei saisi käyttää kevyttä polttoöljyä vaan pitäisi käyttää kalliimpaa dieseliä haluaisinkin kysyä vihreiltä liikkuvatko ne työkoneet nyt teidän mielestänne tässä maassa tällä hetkellä liikaa onko meillä todella maakunnissa liikaa töitä joita nyt pitäisi käydä aktiivisesti vähentämään ja tienaavatko urakoitsijat nyt sillä että he käyttävät kevyttä polttoöljyä kyllä sekin maksaa rahaa

arvoisa puhemies eduskunnassa on tänään käsittelyssä lukuisia edustaja aallon ja muiden vihreiden kansanedustajien allekirjoittamia lakialoitteita ja valitettavasti useimmilla niistä korotettaisiin veroastetta ja samanaikaisesti pienennettäisiin yrittämisen ja työnteon edellytyksiä näihin lakialoitteisiin sisältyvät muun muassa esitys työkoneissa käytettävän kevyen polttoöljyn verotuen pienentämisestä sekä toinen lakiesitys jolla leikattaisiin matkakuluvähennysoikeutta lisäksi edustaja vartian yrittäjävähennykseen liittyvästä lakiesityksestä jolla määritettäisiin yläraja viidenkymmenentuhannen euron vuosituloksen kohdalle yrittäjävähennystä laskettaessa keskusteltiinkin jo aiemmin tänään arvoisa puhemies useimmat näistä lakialoitteista näyttäisivät lisäävän kannustinloukkuja työn vastaanottamisessa ja yrittämisessä vihreä ideologia näkyy varsinkin edustaja aallon tekemässä lakialoitteessa matkakuluvähennysten leikkaamiseksi tällä lakialoitteella pienennettäisiin ihmisten mahdollisuuksia muuttaa maaseudulle ja asua siellä edustaja aallon lakialoitteessa sekä nostettaisiin matkakustannusten omavastuuosuutta että pienennettäisiin matkakuluvähennyksen ylärajaa pidän tätä huonona lähtökohtana maaseudun ihmisten työssäkäyntiedellytyksille ja se saattaisi myös osaltaan johtaa asuntojen hintojen nousuun kasvukeskuksissa arvoisa puhemies täytyy muistaa että nimenomaan yksityisellä sektorilla tapahtuva työnteon lisääminen on ensiarvoisen tärkeää suomen tulevaisuuden kannalta

kun taloutemme lähtee kasvuun niin voimme taata hyvät elinolosuhteet myös tuleville sukupolville
herra puhemies ymmärrän toki sen että nämä puheenvuorot on kirjoitettu aikaisemmin eikä puheeni jälkeen mutta ehkä sen takia korostan muutamia seikkoja mitä tulee ideologisuuteen valtiovarainvaliokunnassa ovat olleet kuultavana useita kertoja muun muassa valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen edustajat jotka pitävät nimenomaan näitä haitallisia yritystukia yhtenä kasvun ja kehittymisen esteenä tämmöisenä pro business ajatteluna jolla säilytetään nykyistä rakennetta sementoidaan nykyistä rakennetta ja luodaan kasvun esteitä markkinaehtoiselle toiminnalle

kuvasin tuota meidän järjestelmäämme niin minun mielestäni tämmöinen vyöhykejärjestelmä on kaikkein viisain eli tuetaan liikkumista omalla autolla enemmän siellä missä ei ole joukkoliikennettä viitasaarella kaikkialla maakunnissa ja annetaan vähemmän tukea sitten kasvukeskuksissa joissa on erilaisia vaihtoehtoja käyttää joukkoliikennettä mitä tulee kevyeen polttoöljyyn niin kuten sanoin tuossa noin dieselin kokonaiskulutus vuonna kaksituhattaviisitoista oli kaksi pilkku viisi miljoonaa tonnia kymmenen vuotta aikaisemmin se yksi pilkku viisi miljoonaa tonnia tämä kertoo siitä luonnollisesta kehityksestä mitä on tapahtunut nyt puhutaan paljon biotaloudesta eikö biotalouden hengessä olisi kannustavaa luoda semmoisia verokannustimia insentiivejä joilla muun muassa käytetään

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

puhemies ihan lyhyesti kysyisin tästä kun vihreä eduskuntaryhmä on muuttamassa tätä tuloverolain kolmattakymmenettäkolmatta b pykälää ja ja lakialoitteessa väitetään että nykyinen osinkoverotus ohjaa resursseja pois yrityksen varsinaisen liiketoiminnan kannalta tärkeistä aineellisista ja aineettomista reaali investoinneista kohti arvopapereita ja kulumatonta sijoitusvarallisuutta miten niin ohjaa mihin tämä väite suorastaan perustuu onko tästä olemassa joku asiantuntijalausunto vaikutusarvio vai onko väite tuulesta temmattu

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

jos vihreiden aikaisemmalla aloitteella hyökättiin työkoneurakoitsijan kimppuun niin tällä aloitteella vihreät hyökkäävät nyt henkilöautoilun kimppuun kimppuun keppihevosena työmatkavähennys en voi käsittää tätä oppositiostakin kumpuavaa työnantaja ja työntekijävihaa ja tässä tapauksessa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisten omalla autollaan työssä käyvien ihmisten vihaa vihreät väittävät aloitteessaan että nykyinen vähennysjärjestelmä lisää liikennettä koska se kannustaa ihmisiä muuttamaan kauemmas työpaikasta tulen itse maakunnasta lappeenrannasta missä todella harvassa paikassa voi asua ja käydä töissä ilman omaa autoa tuntuu siltä kuin vihreät olisivat irrallaan tästä maakuntien todellisuudesta esittäessään tällaista suosittelenkin kasvukeskusten vihreille joskus käyntiä maakunnissa ja muutaman päivän kokeilua siitä kuinka työssäkäynti onnistuu ilman omaa autoa kun bussi ei vain kulje se voisi hieman avartaa perspektiiviä

puhemies aika ajoin tässä salissa on järkevää keskustelua jossa kuunnellaan mitä toinen edustaja sanoo ja ja reagoidaan sitten siihen itse tulen maakunnasta keski suomesta vietän hyvin paljon aikaa pohjois ja keski suomessa muun muassa viitasaarella ja saarijärvellä ja tiedän tasan tarkkaan että siellä ei bussi kulje ja siellä oman auton käyttäminen on täysin välttämätöntä sen takia toivoisin että kun puhun täällä jotain niin sillä olisi jotakin vaikutusta seuraavaan puheenvuoroon sen takia korostin tässä näin että vihreät pyrkivät ajattelemaan muun muassa tämmöisen järjestelmän luomisen kautta sitä että maaseudulla taajamissa joissa ei ole sitä julkista liikennettä samalla tapaa käytössä kuin vaikka tässä eduskuntatalon ulkopuolella ne korvaukset olisivat suurempia ja vaikka täällä pääkaupunkiseudulla hieman pienempiä nykyinen malli ohjaa kahdeksankymmentä prosenttia kaikista euroista puhtaasti tänne pääkaupunkiseudun ja kasvukeskusten ympärille missä olisi paljon vaihtoehtoja

varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

puhemies tässä aloitteessa vihreät nyt käyvät sitten dieselautoilijan kimppuun kun aikaisemmin on käyty koneurakoitsijoiden ja autolla työssä käyvien kimppuun aikaisemmin edustaja aalto esitti että tällä toimenpiteellä tällä esityksellä kuitenkin kertyisi valtion kassaan säästöä kolmenumeroinen määrä miljoonia kuitenkin toisaalla puheessa ikään kuin esitettiin ettei mikään muutu mikä on nyt tämä totuus mistä ne miljoonamäärät otetaan jollei kerran tämä millään tavalla haittaa suomalaista dieselautoilijaa

jälleen kerran olisi helpompi käydä keskustelua jos käyttämäni puheenvuoro ja tässä aikaisemmin käytetyt puheenvuorot kantautuisivat kaikkien kollegoiden korviin kysymys oli siitä että henkilöautoliikenteen osalta tavallinen dieselkuski ei joudu maksamaan yhtään enempää mutta totta kai ammattiliikenne joutuu maksamaan hieman hieman enemmän se on ihan selvä asia mutta samaan aikaan luodaan kannustimia muun muassa lng rekkojen käyttöönottoon paljon on puhuttu näistä biokaasuista ja

näkee että polttoaine nousee joo jonkun verran mutta käyttövoimaverossa tulee alennus satakaksikymmentä miljoonaa euroa jolloin käytännössä hän pystyy katsomaan että polttoaineen hinta hieman nousee no siinä tapauksessa se ei vaikuta nettovarallisuuteen juuri laisinkaan mutta se antaa kannustimen vaikka miettiä hieman sitä ajoliikennettä jolloin syntyy kannustin miettiä niitä omia ajokilometrejä ja miettiä sitä liikenteen järjestämistä vielä toisella tapaa niin että siinä on jopa pieni kannustin mukana

sain kysymykseeni vastauksen eli kysymys on nyt ilmeisesti siitä että spekulatiivisesti ottaen tämä voisi vaikuttaa niin että tämä ei haittaa jos ihmiset alkaisivat toimia niin kuin vihreät ideologisessa linjauksessaan haluavat

arvoisa puhemies vaikka dieselkuski ajaisi minkälaisella autolla tahansa tavallinen dieselkuski kun sitä käyttövoimaveroa alennetaan ja on polttoaineen korotus niin se vaikutus pysyy neutraalina juuri sen takia me tahdomme tehdä näin etta tavallista dieselkuskia kohtaan ei tapahtuisi mitään mitään lisäkiristystä se lukee siellä minä voin tulla vaikka kädestä pitäen vielä selittämään tämän asian mutta se on totta että sitten raskaassa liikenteessä ammattiliikenteessä syntyy lisäkustannuksia se on selvä asia jos me tahdomme tutkimuksesta koulutuksesta ja tieteestä leikata vähemmän ja korvata ne koulutusleikkaukset jostain pitää ne vaihtoehtoiset leikkaukset tuoda me pyrimme miettimään ne niin että ne meidän leikkauksemme eivät kohdistu puhtaasti yksittäiseen ammattiryhmään ja että kun ne kohdistuvat jonkun verran kaikkiin ammattiryhmiin totta kai niin ne olisivat mahdollisimman kohtuullisia juuri sen takia me teemme näitä meidän kompensointejamme joista oli kysymys tässä kun esittelin tämän oman ajoneuvoverolakimuutoksen nimenomaan käyttövoimaveron osalta me kompensoimme tavalliselle dieselkuskille sen polttoaineen nousevan hinnan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

tämä esityshän ei sinänsä ole lähtökohtaisesti huono jos unohdetaan että on keksitty sellainen asia kuin raha totta kai se olisi mukava asia että voitaisiin vähentää pienituloisten verotusta en minä sitä kiistä ja kun oppositiokin esittää verotuksen keventämistä verotuksen nostamisen sijaan niin onhan se aina positiivinen asia mutta itse en kuitenkaan lähtisi ihan näin kevyin eväin jakamaan rahaa pois kunnilta esityksestä ei ainakaan pikaisesti lukemalla ilmene mikä on kustannusvaikutus paljonko tässä menetetään ja miten tämmöinen raha katetaan mistä rahat otetaan kunnan palvelujen tuottamiseen joita myöskin nämä kyseiset kevennetyn veron maksajat paljon käyttävät

jos minun pöntössä käyttämieni puheenvuorojen seuraaminen on erityisen vaikeaa niin voin erikseen lähettää jokaiselle joka on asiasta kiinnostunut siitä voi tarkistaa myös nämä nämä luvut tässähän on on kysymys nimenomaan siitä mitä tänään aikaisemmin on puhuttu kiky sopimuksen vaikutuksista ennen kaikkea julkisten alojen pienituloisiin työntekijöihin ja myös muihin edunsaajiin ja eläkeläisiin kunnallisveron perusvähennys on yksi keskeisimpiä parhaimpia tapoja auttaa kaikkein pienituloisimpia ihmisiä edunsaajia ja myös eläkeläisiä koska tällä hetkellä meillä koko talouskasvun pohjavire tulee tavallisen ihmisen kukkarosta niin me tahdomme tukea nimenomaan työtulovähennyksen kautta ja kunnallisveron perusvähennyksen kautta sitä että tavallisilla ihmisillä riittää ruokaan ruokaan rahaa lääkkeisiin rahaa ja peruselämiseen rahaa kun me kerroimme tuossa aikaisemmin kuten edustaja saviokin otti puheeksi nämä veronkorotukset että meillä on toki veronkorotuksia niin meillä on myös menoleikkauksia täällä monessa monessa kohtaa niillä on haettu pysyvien menojen

leikata paikasta a hieman rahaa niin millä kohdennetaan se budjetin sisällä kehysten sisällä paikkaan b pyrimme miettimään mikä on kaikkein vähiten haitallinen tapa suojata ennen kaikkea tutkimusta koulutusta ja tiedettä joitain paikkoja pitää pystyä myös meidän mielestämme esittämään koska rahaa ei tule tosiaankaan mistään automaatista eikä taivaasta eikä